päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla oleville ministereille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja haatainen
arvoisa puhemies tänään on vanhustenviikko erityisesti tällä viikolla ikäihmisten rooli ja arvokas vanhuus nostetaan suomessa esille tätä vanhustenviikkoa on moni ikäihminen joutunut viettämään varsin apeissa tunnelmissa kun hallitus on ilmoittanut leikkauksista vanhustenhoitoon ja hoitajamitoituksiin ministeri rehula kaksi viikkoa sitten kyselytunnilla me vetosimme teihin perukaa hoitajamitoituksen leikkaus teiltä ei varmaan ole voinut jäädä huomaamatta minkälainen ikäihmisten omaisten ja hoitajien kansanliike on noussut esittämäänne leikkausta vastaan inhimillisen vanhustenhoidon puolesta siksi kysynkin nyt teiltä arvoisa ministeri ettekö te voisi harkita vielä tätä leikkausta ja peruuttaa nämä hoitajamitoitusten leikkaukset ja turvata meidän ikääntyneille kansalaisille turvallisen

meillä on vanhustenviikko ne naiset ja miehet jotka työskentelevät arjessaan ne ammattilaiset jotka työskentelevät arjessaan vanhusten kanssa ja omaiset ovat vanhusten kanssa tekemisissä joka ainoa päivä me olemme tekemässä lainsäädäntöä on tehty vanhuspalvelulaki sosiaalihuoltolaki joka ohjaa sitä arkea ja sitä työtä jota siellä arjessa toimeenpannaan jotta mahdollisimman hyvä hoito ihmisarvoinen elämä jokaiselle joka sitä apua ja tukea tarvitsee arvoisa puhemies hallitus on linjannut sen että vanhuspalvelujen osalta haetaan nykyistä pienempää euromäärää jolla pitäisi tulla toimeen meillä on sisältöjen kehittämistyö menossa ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma ja toisaalta sitten näitten säästöjen osalta nyt ollaan työstämässä sitä kokonaisuutta jossa etsitään miten tuo tavoiteltu säästö saadaan

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

hallitus on perunut lukuisia huonoja päätöksiään sdp vaati esimerkiksi eläkeläisten asumistuen leikkausten perumista ja te peruitte sen huonon päätöksen nyt niin hoitajat kuin hallituksen asiantuntijakansanedustajatkin ovat myöntäneet että tämä hoitajamitoituksen leikkaaminen on liian kova leikkaus tämä nyt ainoa päätös jota te ette aio harkita uudelleen arvoisa ministeri nyt kun hallituspuolueiden rivistä on myönnetty että leikkaus pitää perua niin katse nyt kyllä kohdistuu teihin arvoisa ministeri rehula kysynkin teiltä suomen hoitajien mielenosoituksen alla voisitteko te luopua hoitajamitoituksen leikkaamisesta jota eivät kansalaiset sen enempää kuin hoitajatkaan ymmärrä

arvoisa herra puhemies eläkkeensaajan asumistuen valmistelu osana yleistä asumistukijärjestelmää päätyi tilanteeseen jossa muutosta eläkkeensaajan asumistukeen ei tehty te sanoitte edustaja haatainen että voitteko te perua päätöksen meillä on menossa valmistelu siitä millä tavalla vanhuspalveluja jatkossa tehdään jotta voi perua jotakin ensin pitää olla se joka voitaisiin perua nyt ollaan valmistelutilanteessa budjettikirjassa joka on jokaiselle pöydälle jaettu

vanhustenhoidosta kokemuksia muutama vuosi sitten kun valvira ja oikeusasiamies tekivät selvityksiä vanhusten kaltoinkohtelusta selvitykset olivat karua luettavaa yhdeksänkymmentä prosenttia meidän hoitoyksiköistä sai huomautuksia puutteellisesta hoidosta yksi yhteinen piirre näissä oli riittämätön henkilöstö osaamisen puute ja henkilöstön uupuminen sekä huono johtaminen arvoisa puhemies tästä syystä on käsittämätöntä että te haette säästöjä nyt heikentämällä henkilöstömitoitusta ja henkilöstön osaamista kun meillä on selkeää tietoa ja ja tutkimusta siitä että se ei ole käytännössä mahdollista ilman epäinhimillistä vanhusten kohtelua

herra puhemies onneksi meillä on toisenkinlaisia ihan tutkimuksiin perustuvia tietoja siitä millä tavalla meillä ympärivuorokautisessa hoidossa ja hoivassa ihmiset arjessaan elävät omakohtainen kokemus on viimeisen kahden viikon ajalta olen kahdessa tällaisessa ympärivuorokautisessa yksikössä käynyt ja oletan että tietysti on kerrottu etukäteen kuka kylään tulee ei kahdeksankymmentäkaksi vuotiasta miestä saa sanomaan opeteltuja sanoja ellei hän olisi oikeasti sitä mieltä että hyvä elämä täällä on hyvä olla onneksi meillä näitäkin kokemuksia on sitten on tämä toinen puoli johon edustaja kiljunenkin viittasi ja itse asiassa omassa kysymyksessänne jo avasitte osaa siitä ongelmasta mikä meillä kentällä on meillä on sosiaalihuoltolaki meillä on vanhuspalvelulaki meillä on suosituksia jotka ohjaavat sitä hoitoa ja hoivaa syyllistämättä yhtään ketään esimerkiksi johtamisella on todella suuri merkitys toinen asia mitoitukseen liittyen se on suositus ja meillä on pääosa meidän palveluyksiköitä yli tuon mitoituksen joka on tämän päivän suositus

arvoisa puhemies nyt vietetään vanhustenviikkoa itselläni oli ilo vierailla heinävedellä puhumassa vanhustenpäivän juhlassa ja siellä nousi esiin huoli paitsi hoitajamitoitukseen suunnitellusta leikkauksesta myös uusista laskelmista joita on tehty sote uudistuksen tavoitteiden osalta on laatinut sosiaali ja terveysministeriölle pääministerin johtamalle valtioneuvoston kanslialle tarkat laskelmat siitä miten sote uudistuksessa voidaan toteuttaa ja saada aikaan säästöjä näissä laskelmissa oletetaan että vuodessa voidaan saada nimenomaan vanhuspalveluista säästöpotentiaalia jopa lähes miljardi euroa siis vanhuspalveluista voidaan säästää jopa miljardi euroa haluaisin kysyä ministeriltä miten te katsotte tämän olevan mahdollista ja voisitteko sanoa myös näille heinäveteläisille että tämä tavoite ei

herra puhemies niin heinävetisille kuin kaikille muillekin tuo laskelma johon te viittaatte on tehty tuotannollistaloudellisesta näkökulmasta tilanteessa jossa siis tämä meidän lainsäädäntöehdotuksemme joka nyt lausuntokierroksella sosiaali ja terveydenhuollon muutoksesta on ei ole vielä ollut tuon joukon tiedossa on täysin julkista se millä tavalla

ja millä menetelmillä millä keinoilla sitä kustannuspainetta joka on olemassa yritetään vähentää kaikki laskelmat jotka hallituksella on sote muutokseen liittyen lähtevät siitä että meidän sosiaali ja terveydenhuollon menot kasvavat kaikki laskelmat lähtevät siitä inflaation päällekin tulee lisäeuroja mutta meidän pitää saada kustannuskehitys taittumaan niin että meidän käytettävissämme olevat eurot riittävät toisekseen euroilla on merkitystä mutta sillä mitä siellä kussakin työpaikassa kussakin kunnassa tapahtuu on todella iso merkitys miten siellä paikallisesti nämä voimassa olevat lait asetukset ja suositukset täytäntöön

arvoisa herra puhemies hoitajana joulukuussa tulee kolmekymmentä vuotta siitä kun valmistuin olen tehnyt pitkän pitkän työuran siellä hoitotyössä ja joskus mietin että olenkohan minä jäävi puhumaan niistä asioista mitä siellä kentällä tapahtuu kyllä se on niin että arvokas ja hyvä vanhuus lämpimät viipyvät kädet kuuluvat kaikille ikäihmisille suomessa olen nähnyt hoitoalalla myös hoitokärsimystä kaltoinkohtelua sitä mistä täällä tänään puhuttiin ja mistä olen hyvin usein salissa puhunut viime eduskuntakaudella potilasturvallisuusstrategiaa oltiin uudistamassa mutta uudistustyö jäi kesken koska sote uudistus ei valmistunut olen esittänyt että sinne potilasturvallisuusstrategiaan esitettäisiin myös keinoja mitenkä kaltoinkohtelua hoitokärsimystä voitaisiin ennalta ehkäistä suomessa nimittäin tämä hoitokärsimys on ensimmäinen askel potilasvahinkoon kysyisinkin mitenkä tämä potilasturvallisuusstrategian päivittämistyö etenee ja onko siellä hoidon eettiset periaatteet otettu mukaan

valmistelussa edennyt niin että vielä tämän kuun aikana meillä on päivämäärä jolloin tuo asiakirja joka tulee antamaan yhtäältä viestiä omaisille ja niille ihmisille jotka palveluja tarvitsevat ja toisaalta tukea sille johtamiselle ja vähän osviittoja potilasturvallisuuteen ja ihmisten ihmisten kanssa toimimiseen

on tarkoitus käsitellä ministerityöryhmässä ja tällä tietoa myöskin koko hallituksen piirissä tämän asiakirjan laadinta on kalkkiviivoilla ja toivon mukaan siitä on kentällä toivottu nimenomaan tuki johtamiselle tuki yhteisen tekemisen mahdollistumiselle

arvoisa puhemies vanhuspalvelujen rakenneuudistus on käynnissä kaiken aikaa valtakunnalliset tavoitteet yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaiden laitoshoidolle ympärivuorokautiselle palveluasumiselle ja kotihoidolle on asetettu

fyysisesti huonokuntoiset vanhukset aikaisemmin täyttivät vanhainkotimme tällä hetkellä muistisairaat ovat heidän sijallaan ja fyysisesti huonokuntoiset hoidetaan kotiin tällä hetkellä tiedotusvälineet ovat täynnä kuvia joissa esitellään niin kuin tekin herra ministeri tapasitte hyväkuntoisia virkeitä vanhuksia jotka pysyvät asiassa kysyisin onko tässä mahdollisesti väärin sijoitus tämänhetkisestä mitoituksesta olin seuraamassa kilpailutusta jossa helsingin kaupunki edellyttää mitoituksen osalta että siellä on paikalla se tietty mitoitusmäärä ja toisaalta viereinen kaupunki edellyttää että koko henkilökunnan mitoitus vastaa sitä asetettua tavoitetta miten päästäisiin valtakunnassa yhtenäiseen

arvoisa puhemies tässä on nyt semmoinen toisaalta toisaalta tilanne meillä on hoidon ja hoivan yksiköitä joissa tuo mitoitus tuo luku nolla pilkku jotakin on nolla pilkku kuusi tai nolla pilkku pilkku kahdeksankymmentäkolme se liittyy siihen millainen hoitoisuus hoidon ja hoivan tarve niillä ihmisillä on jotka kyseisissä paikoissa ovat näin tulee olemaan jatkossakin näin pitää olla jatkossakin se on aivan olennainen asia

jotka seitsemän kautta kaksikymmentäneljä kolmesataakuusikymmentäviisi ovat samassa tilassa miten tuo työ tehdään euroilla on merkitystä mutta silläkin on merkitystä millä tavalla johtaminen hoidetaan tai se että tämmöisessä sopimustilanteessa täydellinen yhdenvertaisuus minä jopa toivon että täydellinen yhdenvertaisuus ei toteutuisi koska jossakin se tarve on nolla pilkku kuusi ja jossakin nolla

puhemies olen itse koulutukseltani lähihoitaja ja ja työskennellyt vuosia terveyskeskuksen vuodeosastolla koin siinä omassa työssäni erityisen vaikeaksi sen että usein oli liian vähän aikaa kohdata vanhuksia ei juuri ollenkaan heidän ansaitsemallaan tavalla kiireessä ehti tekemään vain ne välttämättömimmät hoitotoimenpiteet kiireessä aamupuuro ehtii jäähtyä ennen kuin kukaan ehtii vanhuksen vuoteen reunalle avustamaan syöttämisessä kiireessä yövaipan vaihto venyy puoleenpäivään kiireessä vuodepotilaat jäävät päiväksi sänkyyn inhimillisyys ja kuntouttava työote ovat vain toiveena hoitajien mielessä arvoisa puhemies tällä viikolla super haastoi kansanedustajat työskentelemään työvuoron vanhustenhoidossa vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ottaa tämän haasteen vastaan otatteko te hyvä hallitus

pääministeri vastaa hallituksen puolesta mutta arvoisa arvoisa puhemies

ymmärrän henkilöstön tuskankin siinä että monissa paikoissa joissa ympärivuorokautista tehostettua hoitoa ympärivuorokautista hoitoa annetaan ole riittävästi aikaa siihen työhön johon on koulutus johon on osaaminen ja jota haluaisi tehdä olen tämänkin kyselytunnin aikana useamman kerran todennut että aika iso merkitys on silläkin miten esimerkiksi teidän tapauksessanne edustaja pekonen te olette päässyt vaikuttamaan siihen omaan työhönne kuunteleeko teidän esimiehenne sitä palautetta että nyt voitaisiin tehdä toisinkin laki on velvoittava laatusuosituksilla suosituksilla ohjeistetaan miten miten pitäisi toimia mutta iso asia on se ja iso merkitys on silläkin että esimiehet saisivat tietää tämän palautteen minkä te annatte nyt täällä eduskunnan kyselytunnilla

arvoisa puhemies sosialidemokraatit vaativat että jokaisella ihmisellä on oltava oikeus elää hyvää ja arvokasta elämää loppuun asti viime kaudella meidän johdollamme säädettiin vanhuspalvelulaki ja tämän lain avulla on mitoitusta saatu nostettua suomessa yli nolla pilkku kuuteen nyt kuitenkin hallitus on heikentämässä tätä hyvää lakia te olette heikentämässä henkilöstömitoitusta leikkaamassa henkilökunnan osaamistasoa ja viemässä usein muistisairailta ihmisiltä vastuutyöntekijän joka huolehtisi heidän oikeuksistaan

huomiota näiden ikääntyvien ihmisten elämänlaatuun ja turvaan apuun ja ulospääsyyn miten te perustelette näille ihmisille tätä leikkausta ja millä konkreettisilla keinoilla parannatte näiden ihmisten elämänlaatua suomessa

edustaja nurminen avasi sen mitä viime kaudella tapahtui kyllä säädettiin vanhuspalvelulaki mutta samanaikaisesti leikattiin satoja miljoonia kuntien valtionosuuksista jos oikein muistan suuruusluokkana kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa euroa vuositasolla sillä perusteella että se yhteinen tavoite laitospainotteisesta avopainotteiseen hoitoon ja hoivaan saataisiin toteutettua aika vähän tuo edellinen hallitus antoi eväitä siihen miten siellä käytännön tasolla esimerkiksi tämä vanhuspalvelulaki versus kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa miinusmerkkisenä yhteensovitetaan se mitä me nyt yritämme tehdä osana sitä palvelujen sisältöjen kehittämistyötä on se että kehitetään ikääntyvän väestön hoidon ja hoivan nimenomaan kotipalvelupainotteisuutta meillä

vanhustenhoitoviikon aikana tulee mieleen että millä tavalla me luomme sen hyvän polun kohti vanhuutta millä tavalla me vanhana vältämme sen että olemme laitoshoidossa siltä osin herää kysymys millä tavalla me voimme kehittää meidän hoitoketjuja lonkkaliukumäki espoosta on esimerkkinä siitä kuinka pääsee kotiin laitoksen sijaan miltä osin me luomme seniorikortteja joilla meidän vanhukset pääsevät liikkumaan ilmaiseksi

arvoisa herra puhemies edelliseen kysymykseen

tulee olla kaikkien niitten päättäjien ja arjessa työskentelevien ihmisten tavoitteena jotka tulevaisuuteen näkevät ja tätä tulevaisuutta haluavat nykyistä nykyistä paremmaksikin muuttaa miten panostetaan ennaltaehkäisyyn ja siihen tekemiseen että ei jouduta tilanteeseen jossa äärimmillään tapahtuu asioita joita joita sitten joudutaan jälkikäteen selvittämään että mikä on mennyt pieleen

ikäihmisten palvelujen sisältöjen kehittämistyö on edustaja lauslahti juuri sitä työtä jota nyt tällä hetkellä ministeriössä isolla joukolla valmistellaan ja ei vain valmistella vaan kentälle jalkauttamisvaihe alkaa lähiviikkojen kuukausien aikana

arvoisa puhemies ministeri rehula tiedän ja luotan siihen että te välitätte ja toivotte että että ne uudistukset joita teette todellisuudessa tulevat parantamaan vanhustenhuoltoa mutta käsi sydämelle ministeri rehula eikö kuitenkin ole aika riskialtista että juuri tällä hetkellä kun tehdään niin suuria muutoksia soteen

ei kukaan voi korvata sitä ja vähimmäistaso on yleensä aika aika heikko taso ja siinä mielessä on hienoa että tulee laatusuosituksia ja kehitetään johtamista mutta tuntuu aika riskialttiilta luottaa siihen voimmeko nyt sitten kertoa niille vanhuksille jotka pelkäävät joutuvansa laitoshoitoon tai eri eri hoitolaitoksiin että he oikeasti voivat elää arvokasta ja ja hyvää vanhuutta

herra puhemies erään vastauksen aikana kuulin salista välihuudon tuosta vastauksesta ei ymmärtänyt mitään yritin avata sitä että hallitus on sopinut budjettiriihen yhteydessä ja kirjoittanut sen ihan budjettikirjaan että nyt kammataan läpi laatusuositukset nyt katsotaan se millä tavalla nuo säästöt joita tavoitellaan on

on menossa

voiko varmistaa voiko luvata lainsäätäjän tehtävä hallituksen tehtävä on huolehtia siitä että olosuhteet ovat niin hyvät kuin mahdollista säädöspohja on niin hyvä kuin mahdollista ja onneksi meillä pääosa vanhustenhoidosta ja hoivasta on tasolla jolla me kohtaamme niitä ihmisiä jotka kokevat sen arvokkaan vanhuuden sitten kun ongelmia on räikeimpiäkin sellaisia niin ne selvitetään ja yleensä niihin löytyy laista johtumattomat syyt

arvoisa puhemies onneksi on niin että tässä maassa ei ole enää kovin montaa sellaista vanhusten asumisyksikköä jossa olisi alimitoitus ja mistä se johtuu se johtuu juuri siitä laista joka viime kaudella hyväksyttiin euroopassa ensimmäinen laki vanhusten turvaksi hyväksyttiin suomessa

teidän hallituspuolueenne omistakin riveistä on myönnetty että tämä on kohtuuton säästö nyt katse kohdistuu teihin voitteko kertoa selvästi tuletteko luopumaan tuosta hallitusohjelmasäästöstä vai ette tämä on nyt teistä kiinni

ministeri rehula
arvoisa herra puhemies onneksi kunnat viime vaalikaudella selvisivät siitä että vanhuspalvelulaki säädettiin hyvä että säädettiin kuntien valtionosuuksia leikattiin satoja miljoonia onneksi selvittiin siitä että hallituksen säästöpäätöksenä tehtiin muistaakseni kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan euron leikkaus sillä perusteella että laitospainotteinen hoito muuttuu avohoitopainotteiseksi onneksi kunnat selvisivät ja nämä luvut hoitajamitoituksessa ovat sillä tasolla kuin ovat meillä on säästötavoite ja kuten edellisessä vastauksessani sanoin meillä on parastaikaa valmistelutyö menossa siitä millä tavalla tuo säästötavoite voidaan täyttää mitä hoitajamitoitukselle tapahtuu se on osa tätä valmistelua jota tässä nyt

nyt oppositiossa vetoamme hallitukseen että nyt tarvitaan ehdottomasti inhimillisempää otetta ympärivuorokautisessa hoidossa on tällä hetkellä yhä raskaammin hoidettavia potilaita ja tietysti se suuntaus että me pyrimme siihen että ihmiset voivat siellä kotona olla niin pitkään kuin mahdollista on sitten tuonut tähän tilanteeseen tämä hoitajamitoituksen pienentäminen tässä tilanteessa oikeasti saattaa vaarantaa sen hoivan laadun ihan niin kuin valvira on varoittanut ja siinä mielessä tämä vetoomus ei mielestäni ole ollenkaan turha täytyy muistaa että jos pohjoismaisittain vertailemme tätä tilannetta niin päivävuorossa keskimäärin hoitajia norjassa ja tanskassa on

kahdeksaa vanhusta kohti noin yksi ruotsissa on myöskin kymmentä kohti yksi ja suomessa peräti kahtatoista ja niin kuin täällä kuulimme voi olla tilanteita että neljätoista on vastuulla olevaa asiakasta joten kyllä me todellakin toivomme että hallitus nyt tässä hoitajamitoituksessa pystyisi perääntymään tästä

herra puhemies huoli on yhteinen ymmärrän hyvin sen että tähän valmisteluun vedotaan toivotaan ymmärrän hyvin sen että hallituspuolueiden rivistä ovat tämän päivän aikana sosiaali ja terveysvaliokunnan valiokuntavastaavat vedonneet siihen että tässä valmistelussa aivan niin kuin siinä vetoomuksessa kiinnitetään huomiota se mikä on tämän hoidon ja hoivan kokonaisuus siinä viitataan siihen kirjaukseen jonka hallitus on budjettiriihessä tehnyt budjettikirjaan joka on luettavissa luettavissa kaikilla että nyt käydään läpi tiheällä kammalla millaisia vaihtoehtoja olisi löydettävissä hoitoisuus on asia jonka tulee määritellä jatkossakin

se hoitajatarve niitten ihmisten kunnon niitten ihmisten toimintakyvyn jotka ovat ympärivuorokautisessa hoidossa tulee määritellä henkilöstön tarve

puhemies vanhustenhoivan hoitajamitoituksen leikkaus on hallitukselta karu arvovalinta hoitajamitoituksen leikkaaminen ja suunniteltuja säästöjä voitaisiin perua esimerkiksi sillä että peruttaisiin perintöveron kevennykset on arvovalinta että leikataan samaan aikaan vanhustenhoidosta ja samalla kuitenkin on varaa tehdä hyvätuloisille kohdentuvia veronkevennyksiä arvoisa puhemies on hurskastelua vedota hyviin lakeihin jos ei ole rahaa niiden toimeenpanoon tarvitaan hoitavia käsiä ja kohtaamista ei hurskastelevia puheita arvoisa puhemies seitsemänkymmentäviisi prosenttia suomalaisista ikäihmisistä kokee tulevansa kohdelluksi toisen luokan kansalaisina uusi kyselytutkimus kertoo tämän millaisen viestin ikäihmisten arvostuksesta nämä suunnitelmat leikata vanhustenhoivasta oikein antavat

hallituksen pöydällä on monta isoa muutostyötä joilla on tarkoitus yhtäältä huolehtia siitä että meillä eurot riittävät siihen palvelutarpeeseen siihen palvelutarpeeseen jota ei tarvitse ennustaa kun sen pystyy laskemaan muun muassa sen johdosta että meillä väki ikääntyy ihmisarvoisen yksilölliset tarpeet huomioon ottavan vanhuuden on oltava tavoite ja sitä tavoitetta kohti on mentävä tässä kokonaisuudessa en väheksy en missään tapauksessa yksittäisiä asioita niin kuin esimerkiksi se että tämä vanhuspalvelujen laatusuositus nyt käydään kokonaisuudessaan läpi yksikin nurkka jos pettää niin koko kokonaisuus voi pettää mutta kyllä tässä savotassa jossa tässä ollaan yhtäältä koetetaan saada perustat sellaisiksi että hallinto toimii rahat riittävät ja toisaalta sisältö sellaiseksi että ihmisarvoinen vanhuus olisi mahdollinen

iloitsen siitä että tämä hallitus on kirjannut kirjannut hallitusohjelmaan lukuisia hankkeita joilla parannetaan vanhustenhoivaa kotihoitoa perhehoitoa ja kuntoutusta ja niihin todella satsataan kymmeniä miljoonia vuositasolla ollaan sitouduttu toimintakyvyn ylläpitoon ja siihen että kaikista pidetään huolta

tarkastellaan katsotaanko myös tätä huoneasiaa todella että se voisi olla vaihtoehto

arvoisa herra puhemies koko laatusuositus on työn alla asuminen on yksi osa sitä tämä on yksi niistä osista osioista aihepiireistä otsikoiden alla jotka nyt käydään läpi koska tämä koko koko on pöydällä ja se käydään hyvin tiheällä kammalla läpi ja asiat jotka tulevat sitten ratkaisuun me näemme sitten kun tämä koko paketti on kahlattu koko valmistelu on tehty me olemme budjettilain aikataulussa tässäkin asiassa mikä tarkoittaa sitä että tästä hetkestä noin kuukauden sisään pitää tietää mistä kaikista yksittäisistä asioista nämä laatusuosituksen muutokset koostuvat
vielä edustaja alanko kahiluoto ja sitten viimeinen kysymys tämän keskustelun avaajalle edustaja haataiselle
arvoisa herra puhemies on hyvin kiusallista katsoa vastuussa olevan ministerin kiemurtelua tässä asiassa teiltä on kysytty suoraan aiotteko luopua siitä että höllennätte hoitajamitoitusta vanhustenhoidossa mutta emme ole puolen tunnin keskustelun jälkeen saaneet suoraa vastausta tähän kysymykseen sen sijaan me tiedämme tässä salissa että hallitus leikkaa vanhustenhoidosta peräti seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa en ymmärrä sitä kuinka voitte vakuuttaa että laatu pysyy samana vaikka samaan aikaan leikkaatte noin paljon ja on myös hyvin problemaattista että arvoisa ministeri vetoaa omaan yksittäiseen käyntiinsä jossakin tietyssä hoitolaitoksessa ja toteaa että asiat ovat hyvällä tolalla me tiedämme että toisenlaisiakin selvityksiä sitä paitsi te puhutte nykytilasta mikä on tilanne sitten kun olette leikanneet nuo seitsemänkymmentäviisi miljoonaa tai kun olette leikanneet sen miljardin joka luvataan siellä soteen liittyvässä tiedostossa

saattoi olla huono esimerkki arvon edustajat mitä käytin mutta toisinpäin myös jatkoin sillä lauseella että onneksi niitäkin tilanteita on joissa ensinnäkin pääosa meidän senioriväestöstämme asuu elää tilanteessa jossa on hyvä olla onneksi on näin tutkimukset jotka kertovat kaltoinkohtelusta tutkimukset jotka kertovat ongelmista vanhustenhoidossa ja hoivassa tai ne yksittäistapaukset joita aika ajoin täällä kyselytunnillakin käsitellään selvitykset ovat sitä varten että saataisiin kokonaiskuva jotta voidaan tehdä muutoksia yksittäistapauksista näistä räikeimmistä esimerkeistä iltapäivälehtien sivuilta joka ainoa selvitetään joka ainoa käydään läpi mikä on mennyt pieleen miksi on tapahtunut näin kun ihmisarvoinen vanhuus meillä on valmistelu kesken

arvoisa herra puhemies me olemme yli puoli tuntia nyt keskustelleet tästä aiheesta emmekä ole vielä saaneet suoraa vastausta siihen aiotteko leikata hoitajamitoitusta suositusta vai ette arvoisa ministeri teidän hallituksenne jakaa verohelpotuksina moninkertaisen summan kuin mitä tällä leikkauksella tulette säästöjä aikaansaamaan ja ne verohelpotukset jaetaan kaikkein varakkaimmille ihmisille

arvoisa puhemies lepäämään ennen kuin tämä asia on kunnossa me haluamme saada vastauksen kansalaistorilla eduskunnan vieressä on mielenilmaus siellä hoitajat ja omaiset odottavat vastausta olen menossa sinne tilaisuuteen kysyn vielä kerran mitä vastaan heille mikä on vanhustenhuollon tulevaisuus tässä ja nyt ei kymmenen vuoden kuluttua vaan tässä ja nyt

arvoisa herra puhemies niin meillä on ministeriössä valmistelutyö menossa ja sen valmistelun päätteeksi on aika tehdä johtopäätökset yhteenveto ja valmistelun aikana katsotaan tämä koko laatusuositus kun se työ on tehty tulee aika päättää se on noin kuukauden sisään kun tähän asiaan saadaan yksiselitteisen selkeä suora vastaus se on minun valmisteluvastuullani toisaalta te

seuraava kysymys edustaja kari
arvoisa puhemies viime päivien kuvat aleppon raunioista kaivettavista lapsista ylittävät jo ihmisten sietokyvyn venäjä ja syyrian hallitus pommittavat siviilejä taukoamatta tulitaukoa on rikottu eivätkä avustuskuljetukset pääse enää perille nyt kolmesataatuhatta ihmistä on saarroksissa itä aleppossa kahdeksankymmentäviisituhatta lasta on loukussa kaupungissa jonne sataa pommeja kysynkin teiltä pääministeri sipilä mihin toimenpiteisiin suomi aikoo ryhtyä eussa ykssa tai suoraan kahdenvälisesti venäjän kanssa jotta venäjän ja saadaan viipymättä sitoutumaan tulitaukoon ja että hädänalaisille ihmisille saadaan toimitettua ruokaa vettä ja lääkkeitä ja että me saamme nämä ihmiset turvaan

arvoisa puhemies se mitä tuolla syyriassa tapahtuu ne kuvat ovat kauhistuttavia ja ne tiedot mitä sieltä tulee ovat kauhistuttavia me olemme ne jyrkästi kaikki tuominneet tänä päivänä muun muassa presidenttimme on keskustellut venäjän presidentin kanssa kyseisestä tilanteesta meillä on eurooppa neuvoston seuraavan kokouksen kokouksen pääaiheena venäjä ja venäjällä on myöskin tässä asiassa ratkaisun avaimia käsissä olen keskustellut paljon myöskin kollegoiden kanssa se mitä euroopan unionissa lähinnä asialle on tehty ja voidaan tehdä on se että saamme humanitäärisen avun mahdollisimman hyvin perille nyt kovin kovin suuria ongelmia tällä hetkellä myöskin humanitäärisen avun perillesaannissa on sekä kansainvälisen yhteisön ykn euroopan unionin että kaikkien kaikkien ykn jäsenmaiden tehtävä päästä tässä asiassa eteenpäin se mitä me voimme tehdä erityisesti on vedota niihin joilla päätösvalta on tässä tapauksessa erityisesti venäjään ja usahan

on ollut monien ihmisyyttä vastaan suunnattujen rikosten näyttämö myös syyriassa vuonna kahdeksankymmentäkaksi silloinen haman kaupungin vastarinta kukistettiin niin että jopa neljäkymmentätuhatta siviiliä saattoi saada surmansa ja siitä isä al assadin pojalle periytynyt oppi on että tähän voidaan ryhtyä ilman että siitä joutuu vastuuseen nyt venäjän tuella syyrian joukot tekevät samanlaista tuhoa aleppossa mitä voidaan tehdä jotta kansainvälisen oikeuden menetelmät ja ja sopimukset toimisivat niin tehokkaasti että kukaan ei enää voisi kuvitella pääsevänsä irti vastuusta tällaisissa kammottavissa sotarikoksissa kansainvälisen rikostuomioistuimen allekirjoittajamaiden joukosta puuttuvat edelleen muun muassa yhdysvallat ja venäjä ja muutkin maat suomi on on tähän panostanut voimakkaasti mitä me voimme tehdä lisää yhdessä euroopan unionin kanssa tämän kansainvälisen oikeuden vahvistamiseksi

tässä mukana ole ja erityisesti voimme toimia euroopan unionin kautta yhdessä yhdessä euroopan unionina meillä on parempi vaikutusvalta ja ja mahdollisuus vaikuttaa näihinkin kysymyksiin erityisesti euroopan unionin yhteydessä ollaan keskusteltu nyt syyrian syyrian osalta tosiaan siitä miten saamme humanitäärisen avun perille euroopan unionin vaikutusvalta muuten on ollut tässä kovin kovin heikko varsinaisesti tämän kriisin ratkaisussa mutta se mitä suomena olemme tehneet on se että käymme kahdenvälisiä keskusteluja ja siitä esimerkkinä presidentin tämänpäiväinen keskustelu venäjän presidentin kanssa

puhemies olisi tärkeätä että syyrian ilmatila voitaisiin sulkea koska nämä hirvittävimmät teot tapahtuvat nimenomaan ilmatilan kautta voisiko suomen hallitus ajatella että se vetoaisi muihin eu kollegoihin ja esittäisi että tämä ilmatila voitaisiin saada suljetuksi

kyllä voimme tehdä senkin ensimmäinen asia mikä syyriassa pitäisi saada aikaan on se että tuo tulitauko siellä siellä pitää ja viattomien siviilien tappaminen olemme vedonneet kaikissa yhteyksissä missä toimimme siihen että tulitauko saadaan pitämään ja siviilien tappaminen saadaan loppumaan osana tulitaukoa on tietenkin se että jos ilmatila suljetaan niin ilmateitse tapahtuvat operaatiot sitten loppuisivat myöskin mutta tärkeintä on saada nyt tulitauko

arvoisa puhemies on aivan selvää että nyt puhutaan sotarikoksista siviilien pommittamisesta sairaaloiden pommittamisesta lasten jäämisestä loukkuun tällaisessa kaupungissa tiedämme ykn voimattomuuden ykn turvaneuvoston heikkoudet tässä kun siellä on pysyviä jäseniä kuten venäjä jotka ovat mukana pommituksissa niin niin he voivat käyttää veto oikeuttaan mutta olisi hyvin tärkeää että sotarikosten tutkiminen jotakin kautta lähtisi liikkeelle ja silloin vetoan siihen että suomi eussa tai suoraan ykn pääsihteerin kanssa keskustellen kuitenkin käynnistää ja tukea prosessia jossa sotarikosten selvittäminen jo aloitettaisiin se lisäisi osapuoliin myös painetta he tietäisivät että eivät tule pääsemään tästä koukusta vaikka virallista rikostuomioistuinta ei ehkä saada sitten erillisellä päätöksellä perustettua voisiko suomi tehdä esityksen siitä että nyt jo alettaisiin seurata sotarikosten toteutumista ja raportointia
arvoisa puhemies se on totta mitä mitä edustaja haavisto esittää sillä että on uhka sotarikosprosessista olemassa ja se nostetaan aktiivisesti esille voi olla ennalta ehkäisevä vaikutus tähän kysymykseen voin hyvin ottaa sen esille eurooppa neuvoston kokouksessa kun asiasta keskustellaan parin viikon

syyrian jo yli neljä vuotta jatkunut sota on ollut äärettömän raskas ja sitä se on ollut ennen muuta siviiliväestölle taistelevia fraktioita on lukuisia ja syyrian sisäisten voimien lisäksi alueella ajavat omia intressejään muun muassa venäjä yhdysvallat ja turkki asetelman monimuotoisuutta kuvaa se että on syytä epäillä että esimerkiksi pentagon ja cia voivat tukea keskenään taistelevia joukkoja toinen toista osapuolta aiemmin perättiin kenelle isis myy varastamansa myy varastamansa öljyn nyt on syytä kysyä kuka aseistaa al nusraa arvoisa ministeri kuinka terroristijärjestölle vuotava taloudellinen ja aseellinen tuki saadaan tukittua

arvoisa puhemies tämä on jo haastava kysymys että miten tuo saadaan loppumaan syyriassa taistelee jo niin monta osapuolta että kukaan ei ei enää ota selvää kuka siellä taistelee ja ketä ketä vastaan tähän sotaa sotaa käyvien osapuolien rahoitukseen liittyy rikollista toimintaa totta kai ja sen sen estämiseksi pitää tehdä kaikki se mitä mitä suomena pystymme tekemään on euroopan unionin kautta kahdenvälisissä keskusteluissa vaikuttaminen siihen kysymykseen ja ja tämä sotarikoskysymykseen puuttuminen

arvoisa puhemies tämä sota on äärimmäisen järkyttävä tähän asti on ajateltu että tähän sotaan ei ole sotilaallista ratkaisua mutta mutta nyt kaikki aleppon osalta viittaa siihen että syyrian hallitus venäjän tukemana on selkeästi asettanut päämääräkseen sotilaallisen voiton saavuttamisen joka tarkoittaa sitä että kaikki ydinalueet aleppo mukaan lukien tulevat hallituksen

ennalta ehkäisevänä keinona on välttämätöntä mutta sen rinnalla tarvitaan kyllä mittavaa valmistelua humanitääristen operaatioiden suorittamiseen ja kysymys on siitä minkälaista taustakeskustelua seuraavien humanitääristen operaatioiden hyväksi käydään unionin puitteissa
arvoisa herra puhemies tuo konfliktin lopettaminen eli juurisyiden poistaminen on tietenkin kaikkein kaikkein tärkeintä mutta se mihin euroopan unionissa olemme varanneet varoja on humanitäärinen apu ja varmasti tulevat seuraavassa eurooppa neuvoston kokouksessa myöskin tämän avun avun perille saamisen kysymykset mutta myöskin tuon avun yhteinen lisääminen se se tilanne aleppossa on on aivan järkyttävä siinä mitä apua siellä tarvitaan ja ja mitä apua sinne saadaan perille on järkyttävä ristiriita euroopan unionissa suomi tulee vaikuttamaan siihen että avun määrä saataisiin lisääntymään tuolle alueelle
myönnän vielä lisäkysymykset edustaja packalenille ja tämän kysymyksen avanneelle eduskuntaryhmälle edustaja niinistölle

arvoisa puhemies haluaisin palauttaa mieliin kuitenkin tämän arabikevään alun mitä syyriassa tapahtui ja mitä aleppossa tapahtui aleppossa tämä kapina ei lähtenyt liikkeelle vaan sinne taistelijat tulivat ulkopuolelta ja he ilmoittivat että kun aleppolaiset eivät lähteneet kapinaan niin he joutuivat tulemaan sinne ja nostamaan sen kapinan hallitusta vastaan tällä hetkellä tilanne on se että al nusran rintama joka on siis irakin al qaida on merkittävin taisteluvoima liittolaisineen aleppossa tämä tekee tästä koko tilanteesta hyvin monimutkaisen ja nyt haluaisin kysyä että jotta tämä inhimillinen katastrofi mikä siellä on saataisiin jotenkin loppumaan niin voisiko suomen hallitus esittää jollain tavalla tai euroopassa ottaa esille että saataisiin nämä sissiliikkeet tai terroristijärjestöt vetäytymään alepposta elikkä painostaa usata saudi arabiaa muita maita vetoamaan näihin omiin liittolaisiinsa että ne vetäytyisivät sieltä ja saataisiin sinne

arvoisa herra puhemies niin kuin tuossa totesin vyyhti on hyvin monimutkainen siellä on paljon paljon osapuolia ja vaatii suurta poliittista yhteisymmärrystä ja poliittista tahtoa että toimet siellä saadaan loppumaan myöskin venäjän toimet viime päivinä alueella ovat tuomittavia tästä avun antamisesta meidän pitää muistaa että apua tarvitaan paitsi siellä siellä paikan päällä aleppossa myöskin naapurimaissa esimerkiksi jordania ja libanon ovat kokoonsa nähden väestöönsä nähden kestämättömässä tilanteessa molemmissa maissa on noin yksi pilkku viisi miljoonaa pakolaista ja meidän pitää pystyä auttamaan myöskin jordaniaa ja libanonia tässä

arvoisa puhemies se mitä aleppossa nyt juuri parhaillaan tapahtuu on on ihmisyyden kriisi kansainvälinen yhteisö on vannonut yhdessä että sellaista mitä tapahtui esimerkiksi srebrenicassa ei anneta tapahtua uudestaan ja nyt se kuitenkin on tapahtumassa siellä on kolmesataatuhatta ihmistä piiritetyssä aleppossa ja me tiedämme myös ne luvut kansainvälisten arvioiden mukaan syyrian sisällissodassa on kuollut jopa noin kolmesataatuhatta ihmistä joista valtaosa jopa prosenttia on kuollut al assadin hallinnon uhreina eli siellä on hallinto ja sitä tukeva venäjä jotka ovat nyt yksipuolisesti rikkoneet tulitaukosopimusta ja me myös tiedämme että eun ulkopoliittinen edustaja mogherini on sanonut että siellä olisi avustussaattueita kansainvälisillä järjestöillä aleppon ulkopuolella valmiina menemään kaupunkiin jos vain tulitauko saataisiin voimaan haluaisin vielä pääministeri voimakkaasti vedota teihin

arvoisa herra puhemies toki tiedän mitä presidentti on keskustellut keskustellut mutta ei ehkä ole sopivaa avata kahdenvälistä keskustelua täällä se on se on tietenkin presidentin tehtävä minusta se miten suomi tässä tilanteessa toimii on on vaikuttaminen euroopan unionin kautta mutta myös myös kahdenvälisesti ja ja voin voin taata sen että että suomi on tehnyt ja tekee kaikkensa että että omilla vetoomuksillamme saisimme

ennätämme vielä pari kysymystä ottaa esille ja niistä kummastakin ehkä pari puheenvuoroa seuraavana edustaja andersson
arvoisa puhemies työttömien kepittäminen saa riittää perussuomalaiset ei hyväksy esitystä työttömyysturvan porrastamisesta se on yksiselitteinen asia jos kolmikantainen työryhmä porrastamista esittää niin tilanne voi olla toinen näin on lausunut perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja sampo terho mitä sitten tapahtui hallitus vie perussuomalaistenkin tuella eteenpäin esitystä työttömyysturvan heikentämisestä aktiivimallin kautta siitä huolimatta että palkansaajajärjestöt sitä vastustavat ja siitä huolimatta että palkansaajajärjestöt pitävät sitä kilpailukykysopimuksen vastaisena arvoisa ministeri lindström miten tässä nyt näin kävi miksi te käänsitte takkinne työttömien kepittämisen suhteen

arvoisa herra puhemies alussa oli porrastus joka hetemäen työryhmän aikana muuttui työryhmän toimesta aktiivimalliksi se ei mennyt läpi he kertoivat että he eivät tätä hyväksy minkä jälkeen hallitus toi tähän elementtejä siis ideana että miten tästä eteenpäin niitä tuli todella paljon todella merkittäviä muun muassa tämä ikääntyneiden kertaluontoinen eläketuki etsivän nuorisotyön kehittäminen työttömyyden aikaisen omaehtoisen opiskelun kehittäminen selvitetään yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa ja puoliväliriiheen mennessä valmistellaan nollatuntisopimuksille reilut pelisäännöt tämä kaikki plus paljon muuta tarkoittaa sitä että sakn puheenjohtaja helsingin sanomissa eilen sanoi jos meille hankalia asioita jatkotyöstetään suhtaudumme myönteisesti jatkoon niin myös perussuomalaiset

myönnän vielä lisäkysymyksen edustaja anderssonille
se että palkansaajajärjestöt edelleen osallistuvat tähän kokonaistyöhön ei tarkoita sitä että palkansaajajärjestöt hyväksyisivät tätä aktiivimallia palkansaajajärjestöjen kanta tähän aktiivimalliin on varsin selkeä se on kielteinen sen sijaan perussuomalaisten kannoissa on kyllä melkoista epäselvyyttä tällä hetkellä kyllä tämä hallituksen aktiivimalli työttömän näkökulmasta selvästi on leikkaus heikennys suhteessa nykytilanteeseen se leikkaa niiden työttömien työttömyysturvaa jotka eivät kolmen kuukauden jälkeen tai pätkätöitä tai pääse näihin aktiivitoimenpiteisiin joiden järjestämiseen resurssit eivät mitenkään tule riittämään ministeri lindström vielä kerran jos olette tosissanne työttömien kepittämisen lopettamisen suhteen jos haluatte kunnioittaa palkansaajajärjestöjen kantaa niin miksi viette eteenpäin tätä aktiivimallia

työttömyysturvan seuraamusjärjestelmän siis karenssit tässä samassa yhteydessä koska he pelkäsivät että tästä tulee tavallaan kahteen kertaan rankaisu tämäkin on luvattu tehdä kaataa sen takia että te sanotte että tässä on kyseessä leikkaus se tilanne on sellainen jos sieltä tulee säästöjä se kaikki raha käytetään siellä järjestelmän sisällä se ei ole silloin leikkaus

edustaja hoskonen seuraava kysymys arvoisa

venäjältä yli kymmenen miljoonaa mottia tänä vuonna aiheutuu kaksi ongelmaa toinen on se että raakapuusta maksetaan venäjällä paljon paljon kovempi hinta kuin suomalaiselle metsänomistajalle maksetaan mikä tuntuu näin maallikosta ajateltuna aika kauhealta asialta ja toinen asia on sitten se että tuontihake joka tulee venäjältä

oletteko käyneet keskusteluja teollisuuden kanssa tästä ongelmasta ministeri rehn onko komissioon päin oltu yhteydessä tässä asiassa
nyt jompikumpi ministeri vastaa eivät molemmat ministeri rehn
arvoisa puhemies kiitän edustaja hoskosta tästä kysymyksestä joka kohdistuu hyvin tärkeään yhteiskunnalliseen seikkaan ja ymmärrän hyvin niitä huolia joita itäisessä ja pohjoisessa suomessa vähän laajemminkin tästä asiasta koetaan hallitus on täysin sitoutunut edistämään bioenergiaa metsä ja puupohjaista bioenergiaa hallitusohjelman mukaisesti se koskee tietysti myös sitä että me pyrimme edistämään metsähakkeen hyödyntämistä erityisesti kotimaisen metsähakkeen hyödyntämistä tämä ongelma jonka edustaja hoskonen tuo esiin pitää selvittää perusteellisesti ja sen sen takia olen ohjeistanut työ ja elinkeinoministeriötä niin että teemme lokakuun kuluessa selvityksen sekä uusiutuvan metsäenergian tukijärjestelmästä että myöskin siitä minkälainen osuus tuontihakkeella tässä kokonaisuudessa on ja onko siellä jotakin tehtävissä

jatkan lainaamalla muutaman lauseen mielipidekirjoituksesta maanantain karjalainen lehdestä pahinta on tyhjentyvä terveyskeskus vie myös työpaikat ja verotulot pois maaseutukunnista maakuntakeskuksiin palvelujen yksityistämisen myötä yhtiöiden palvelutarjonta keskittyy suuriin kaupunkeihin mikä johtaa supistuksiin maaseutukunnissa ja sitaatti jatkuu jotta sote uudistuksesta ei tulisi keskittämisen työväline on maakuntauudistus tehtävä kansanvallan periaatteiden mukaisesti mielipidekirjoituksen allekirjoittajana on hallituspuolue keskustan kansanedustaja hannu hoskonen tämä on mielenkiintoista kun ottaa huomioon että keskusta on koko sote uudistuksen pääarkkitehti hyvä ministeri rehula hoskosen esille tuomat huolet ovat aiheellisia eikä niiden pitäisi olla teillekään yllätys tulisiko teidän vihdoin ottaa esille nostetut asiat vakavasti

arvoisa herra puhemies miksi me tarvitsemme muutoksen siihen sosiaali ja terveydenhuollon perustaan jonka päälle palvelut rakennetaan palvelut rakennetaan siksi että perustuslainkin nojalla eduskunnan eduskunnan perustuslakivaliokunta on neljä kertaa ottanut kantaa siihen että eriarvoistuminen lisääntyy yhdeksännentoista pykälän mukainen yhdenvertaisuus ei toteudu toinen perusasia mikä on pakko ottaa vakavasti on se että sitä palvelutarvetta josta tässä vanhuspalvelujen osalta jo keskusteltiin ei tarvitse ennustaa sen tietää mitä on tulossa meidän pitää kyetä tekemään semmoinen ratkaisu niin hallinnon kuin rahoituksenkin osalta että meillä ammattilaisia on riittävästi oikeaan aikaan oikeissa paikoissa jotta me voimme varmistaa koko suomen alueella sosiaali ja terveyspalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden se edellyttää tämän muutoksen rakentamista nyt on se vaihe jolloin lakipaketti on lausuntokierroksella siitä on lupa lausua ja lausuntokierroksen jälkeen tehdään tarvittavia johtopäätöksiä
aikaa on vielä kaksikymmentä sekuntia ja siksi myönnän vielä yhden kysymyksen edustaja tanus arvoisa herra
puhemies heinäkuussa elinsiirtoviikon yhteydessä suomi isännöi menestyksekkäästi elinsiirto ja dialyysipotilaiden euroopanmestaruuskilpailuja nyt lauantaina vietetään euroopan elinsiirtopäivää toisin kuin muissa pohjoismaissa ja euroopassa suomessa terve ihminen voi luovuttaa munuaisen vain lähisukulaisen tai samassa taloudessa asuvan henkilön sairauden hoidoksi kuitenkin suomessa munuaista odottaa jatkuvasti noin neljäsataa potilasta ja osalla heistä heistä on jo sopiva luovuttajakin tiedossa ja monet heistä odottavat kiihkeästi milloin elinsiirtoja helpottava laki suomessa saadaan voimaan

ja voisiko tämän monen potilaan kannalta elämän pelastavan ja normaalin toiminnan mahdollistavan ja samalla yhteiskunnalle suuria säästöjä tuovan lakimuutoksen saada pikaisesti eteenpäin ja eduskunnan hyväksyttäväksi
arvoisa herra puhemies sadankuudentoista kansanedustajan lakialoitehan on eduskunnan käsissä toisekseen hallituksen piirissä tästä asiasta ei ole keskusteltu mutta tässä kohtaa on ihan omakin mielipide ja se on se että suhtaudun myönteisesti siihen että

tämän lakialoitteen mukainen muutos voitaisiin suomessakin saada

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö yhdeksän nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies ensinnäkin kiitokset lakivaliokunnalle joka hyvin perusteellisesti suhtautui tähän euroopan neuvoston direktiivin täytäntöönpanoon joka hyvin merkittävällä tavalla lisää rikoksesta epäillyn oikeussuojaa ja parantaa sitä sekä myös avustajan käytön selkeytyminen kuulusteluissa on hyvin keskeisenä asiana tässä esityksessä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi esitutkintalakia poliisien säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettua lakia sakon ja rikesakon määräämisestä annettua lakia rangaistusmääräysmenettelystä annettua lakia rikesakkomenettelystä annettua lakia ja rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta suomen ja muiden euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annettua lakia sekä oikeusapulakia

pannaan täytäntöön direktiivi oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä esitutkintalain säännöksiä jotka koskevat epäillyn avustajan läsnäoloa kuulustelussa täydennettäisiin epäillyn avustajan läsnäolo kuulustelussa voitaisiin kieltää vain jos se olisi välttämätöntä rikoksen selvittämisen merkittävän vaarantumisen estämiseksi arvoisa puhemies lakivaliokunta kuuli lukuisia asiantuntijoita joiden huolellisen kuuntelemisen seurauksena tämä mietintö on valmistunut erityisesti epäillyn avustajan läsnäolo kuulustelussa oli oli laajan keskustelun kohteena täällä sanotaan näin esityksessä ehdotetaan tiukennettavaksi edellytyksiä joilla epäillyn avustajan läsnäolo kuulustelussa voidaan kieltää voimassa olevan lain mukaan avustajan läsnäolo kuulustelussa on mahdollista kieltää painavista rikostutkinnallisista syistä nyt ehdotetaan että avustajan läsnäolo saadaan kieltää vain jos se on välttämätöntä rikoksen selvittämisen merkittävän vaarantumisen estämiseksi poliisi ei tästä muutoksesta ollut kovin innostunut koska he kokivat että se ikään kuin rajaa heidän harkintavaltaansa tässä kuulustelutilanteessa kuitenkin merkittävää on se että epäilty kunnes toisin todistetaan saa sen kaiken mahdollisen tuen mitä hän tarvitsee tässä tilanteessa joka voi monelle olla hyvinkin ainutlaatuinen kokemus välttämättä aina ei edes ihan heti lähtötilanteessa tiedä miksi on joutunut epäillyksi joten nämä tarkennukset tähän lakiin ovat erittäin tärkeitä ja lisäksi avustajan aktiivisuustasoa määriteltiin uudella tavalla ei tarvitse passiivisena enää istua hiljaa vaan voi keskustella epäillyn kanssa mikä sekin oli hyvin merkittävä uudistus tähän lakiin tässä vain muutama asia jotka halusin nostaa uskon ja toivon että täällä monet muut edustajat nostavat näitä hyviä asioita esiin mitä mitä tähän mietintöön on kirjattu kiitoksia

arvoisa herra puhemies kun rikos tapahtuu niin rikoksen selvittämisessä kaikkein tärkein vaihe on esitutkinta mitä selvitystä saadaan mitä todisteita saadaan rikospaikalta mitä saadaan kuulusteluissa rikoksesta epäillyltä todistajilta on sellainen työ jota ei voi paikata enää jälkikäteen meillähän on ollut julkisuudessa tiettyjä tapauksia missä rikoksen selvittäminen on on muuttunut lähes mahdottomaksi kun virheitä on esitutkintavaiheessa tehty syyttäjä tai mikään tuomioistuin ei niitä virheitä pysty enää korjaamaan ja siksi on erittäin tärkeää että esitutkintaan laitetaan panoksia poliisin ja syyttäjän toiminnassa niin henkilöresursseja kuin riittävä osaaminen ja on erittäin tärkeää että syyttäjät ovat varsinkin vakavissa ja monimutkaisissa rikostapauksissa mukana siinä esitutkintavaiheessakin ja tätäkin kehitetään

se on hyvin haastava ja vaikea tilanne ihmiselle ja erityisesti kun kyseessä on alaikäinen henkilö tai psyykkisesti häiriintynyt psyykkisesti sairas henkilö on erittäin tärkeää että aidosti on mahdollisuus jo ensimmäiseen kuulusteluun saada avustaja paikalle

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi esitutkintalakia tällä esityksellä pantaisiin täytäntöön euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi joka koskee epäillyn ja syytetyn oikeutta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä esitutkintalain säännöksiä täydennettäisiin niiltä osin jotka koskevat epäillyn avustajan läsnäoloa kuulustelussa epäillyn avustajan läsnäolo kuulustelussa voitaisiin kieltää vain jos se olisi välttämätöntä rikoksen selvittämisen merkittävän vaarantumisen estämiseksi

voidaan kieltää nykyisen lain mukaan avustajan läsnäolo kuulustelussa on mahdollista kieltää painavista rikostutkinnallisista syistä tässä esityksessä ehdotetaan että avustajan läsnäolo saadaan kieltää vain jos se on välttämätöntä rikoksen selvittämisen merkittävän vaarantumisen estämiseksi näissä sanamuodoissa on huomattava ero omaan työkokemukseeni viitaten olen sitä mieltä että nämä tiukennukset ovat tarpeettomia ja pelkästään haittaavat esitutkintaviranomaisen työtä avustajalla on jo nyt riittävät mahdollisuudet olla kuulustelussa mukana myös valiokunnan kuulemat asiantuntijat ovat tuoneet esiin että edellytys rikoksen selvittämisen niin sanotusta merkittävästä vaarantumisesta on tarpeettoman korkea ja rajoittaa viranomaisten harkintavaltaa ja toimintamahdollisuuksia esitutkintaviranomaisten mukaan riittävää tulisi olla että avustajan läsnäolon kieltäminen on välttämätöntä rikoksen selvittämiseksi olen tässä asiassa heidän täysin samaa mieltä kuitenkin ehdotettu sanamuoto vastaa direktiivin vaatimuksia eikä direktiivissä tältä osin ole kansallista liikkumavaraa joten saamme tästäkin uudistuksesta kiittää euta joten kiitos eu

olen edustaja kulmalan kanssa samaa mieltä että tiukennukset tiukennukset ovat turhia tässä rikoksesta epäillyn oikeusturvaa ollaan edelleen vahvistamassa mielestäni tämä on toiminut varsin varsin hyvin ja tämä sama rikoksesta epäillyn oikeusturva nyt ihan tuoreiden tilastojen mukaan jopa vaarantaa osan rikosten selvittelystä tuore

monessa tilanteessa jätetty tekemättä sen takia että meillä tämän hetken lainsäädäntö vaatii rikoksesta epäillyn oikeusturvan vahvistamiseksi että poliisin on varattava kohteelle mahdollisuus olla läsnä kotietsinnän aikana nyt kun henkilö otetaan kiinni vaikkapa turussa ja hänen kotinsa on rovaniemellä niin turusta tämä henkilö täytyy kuljettaa kotietsintää varten rovaniemelle ennen kuin kotietsintä voidaan toteuttaa tänään on osoitettu se että näitä kotietsintöjä ei sen takia tehdä että se on niin byrokraattista niin hankalaa niin vaikeasti toteutettavaa ja silloin voi kysyä meneekö rikoksesta epäillyn oikeusturva jo itse rikoksen selvittelyn edelle keväällä juuri ennen eduskuntavaaleja sisäministeriössä tehtiin arviomuistio jonka mukaan poliisilla pitäisi lisäksi tietyissä tapauksissa olla oikeus tehdä kotietsintä jopa salassa ja lisäksi etsintöjä pitäisi ehdotuksen mukaan voida tehdä jo ennen kuin rikos on tapahtunut siis tiedonhankintatarkoituksessa tällöin rikos voitaisiin estää ennalta itse toivon että maamme hallitus ottaa tämän edellisen hallituksen aikana tehdyn sisäministeriön arviomuistion nyt vielä pöydälle ja katsoo kertaalleen meneekö rikoksesta epäillyn oikeusturva nyt rikoksen selvittelyn

arvoisa herra puhemies edustaja laukkanen puheenvuorossaan sanoi että tässä tehdään parannuksia rikoksesta epäillyn oikeusturvaan ja hän piti näitä tiukennuksia hyvänä asiana minä taas henkilökohtaisesti olen kurkkuani myöten kurkkuani myöten täynnä rikoksesta epäillyn oikeusturvan parantamista ja erilaisia tiukennuksia joilla vaikeutetaan rikoksen selvittämistä tämän sanon sen vuoksi että mielestäni suomessa rikoksesta epäillyn ja myös rikoksesta syytetyn oikeusturva on jo tänä päivänä ennen tätä uudistusta aivan riittävällä tasolla aina pitää arvioida että tämän rikoksesta epäillyn oikeuksien vahvistamisen vastapunnuksena on rikoksen selvittämisen intressi jos me jatkuvasti vain katsomme tätä rikoksesta epäillyn oikeusturvaa ja eri tavoin vahvistamme sitä ja vaikeutamme poliisin työtä niin silloin me myös vaikeutamme rikoksen selvittämistä ja sysäämme rikoksen selvittämisen intressin sivummalle vaikka se koko yhteiskunnan kannalta on erittäin tärkeä tekijä tietystikään en kannata sitä että epäillyillä ei olisi mitään oikeuksia päinvastoin kannatan että heillä on ne oikeudet jotka tällaisessa sivistyneessä oikeusvaltiossa pitääkin olla mutta se että tuijotetaan jatkuvasti vain sitä puolta ja tätä kautta vaikeutetaan rikosten selvittämistä ei mielestäni ole järkevää esimerkiksi mainitsen että nykyisin tätä vapaudenmenetyksestä ilmoittamista

voidaan lykätä mikäli ilmoittamisesta on erityistä haittaa rikoksen selvittämiselle no sehän on ihan järkevä argumentti että pitää voida lykätä jos tästä ilmoittamisesta on erityistä haittaa rikoksen selvittämiselle jatkan pöntöstä

herra puhemies totesin siis että nykylainsäädännön mukaan

ja perusteltu syy lykätä koska pyrkimyksenähän on selvittää rikos ja jos siitä on erityistä haittaa rikoksen selvittämiselle niin mikä on sen parempi syy lykätä tätä ilmoittamista no nyt kuitenkin eu direktiivin pohjalta muutetaan niin että tämä ei riitäkään syyksi tämän ilmoittamisen lykkäämiselle vaan nyt voidaan lykätä vain jos se on välttämätöntä rikoksen selvittämisen merkittävän vaarantumisen estämiseksi

tämä järkevää no ei tietystikään ole järkevää ei ainakaan rikoksen selvittämisen intressin kannalta ja minun mielestäni se on tärkeä intressi koko yhteiskunnalle herra puhemies eilen tai toissa päivänä ulkoasiainvaliokunnassa oli kuultavana korkea poliisiviranomainen joka totesi että poliisin voimavarat ovat todella tiukoilla ja hän myös totesi että ne muutokset jotka esitutkinta ja pakkokeinolainsäädäntöön on viime aikoina tehty ovat huomattavasti lisänneet poliisin voimavarojen tarvetta kun meillä ei ole mahdollisuutta riittävästi antaa rahaa poliisille ja poliisin palvelujen turvaamiseksi ei ole antaa niin paljon kuin mitä me täällä eduskunnassa varmasti kaikki haluaisimme niin eikö olisi järkevää käydä läpi poliisin sellaisia toimintoja jotka ovat perusteettomia jotka aiheettomasti vievät voimavaroja ja joista voidaan luopua ilman että se rikkoo euroopan ihmisoikeussopimusta tai mitenkään muutenkaan virheellisellä tavalla kaventaa epäillyn kiinniotetun tai syytetyn oikeusturvaa edustaja heinonen puheenvuorossaan toi esiin hyvän esimerkin tästä kotietsinnästä loppujen lopuksi herra puhemies haluan sanoa että ei enää rikoksesta epäillyn kiinniotetun ja syytetyn oikeusturvan parantamista vaan rikoksen selvittämisen intressistä mieluummin poliisin toimintaedellytysten vahvistamista

tässä salissa käydään olisi mukavaa jos enemmänkin käytäisiin tämmöisiä ihan perusasioitten äärelle ja meidän yhteiskunnan perusarvoihin meneviä keskusteluja semmoisen perinteisen kuittailun kuittailun sijaan haluan kommentoida edustaja heinosen puheenvuoroa siinä että kyllä tämä täytyy käydä läpi nämä ovat tietysti aivan järjettömiä ja elämälle vieraita tilanteita samoin koen huolta niin kuin edustaja zyskowiczkin rikoksen uhrin asemasta varsinkaan väkivalta ja seksuaalirikosten ja varsinkaan se tuki sitten myöhemmin ja paluu normaaliin elämään eivät vieläkään suomessa ole kunnossa mutta itse kun olen ollut mukana kuulusteluissa avustanut rikoksesta epäiltyä ja istunut siellä hiljaa vieressä seuraamassa että kaikki menee niin kuin pitää oikeusvaltiossa mennä niin en voi kyllä ymmärtää esimerkiksi edustaja kulmalan ja zyskowiczin kritiikkiä mitenkä se että ihminen voi saada ammatillisesti ja eettisesti oikein toimivan avustajan paikalle sinne kuulusteluihin voisi vaarantaa rikoksen selvittämistä ja jos on epäily että se vaarantaa rikoksen selvittämistä niin herää kysymys selvitetäänkö rikos jotenkin sillä tavalla miten poliisi ei selvittää kaikki me tiedämme sen että ylilyöntejä ja todisteitten keksimistä ja mutkien oikomista ei koskaan saa esitutkinnassa tehdä ja itselleni ei ainakaan tule mieleen sellaista tilannetta jossa ammattitaitoinen ja fiksu avustaja olisi voinut jotenkin vaarantaa sen rikoksen selvittämisen aika erikoinen ajatus

herra puhemies kiitos kaikille edustajille todellakin tästä hyvästä keskustelusta ja erityisesti edustaja kulmalan puheenvuoro oli kyllä joka sana harkittua ymmärrystä on tietysti ihan selvää että poliisi vastustaa tätä esitystä ja omien toimintojensa rajoittamista kuulustelutilanteessa direktiivin taustalla kuitenkin on se että poliisin on koettu olevan kohtuuton toimissaan epäiltyjä kohtaan ja tämä oikeuslaitoksen keskeinen oikeusperiaate kunnes toisin todistetaan ei aina toteudu siinä kuulustelutilanteessa pidän erittäin tärkeänä sitä että kaikki tässä maassa voivat kokea niin epäilty kuin poliisikin että jos hänen kohdalleen tulee vastaava tilanne voisi saada asianmukaista oikeusapua ja oikeussuojaa kyllä se on jokaisen sivistysvaltion velvollisuus

arvoisa puhemies nyt todella tässä keskustelussa ollaan oikeusjärjestelmän toimivuuden kannalta keskeisten asioiden äärellä ja niin kuin täällä on hyvin usean kollegan suusta sanottu tässähän epäillyn oikeusturvan mikä sinällään on on erittäin tärkeä asia että sitä myös parannetaan ja siitä pidetään kiinni lisäksi on kuitenkin syytä aina muistaa millä tavalla me myös tuemme heitä ketkä tätä tutkintaa tekevät ja annamme heille myös ne resurssit ja mahdollisuudet suorittaa sen rikoksen tutkinnan jotta tämä sujuu mallikkaasti

ehkä muuten muussa lainsäädännössä sellaisia asioita mitä me voisimme helpottaa jotta tämä tutkinta onnistuisi paremmin eräs asia mikä mieleeni tulee voisi olla pohdinnan paikka kun meillä on kuitenkin lainsäädännössä tämä esitutkintapakko ja jos nyt ajatellaan hyvin isoja keissejä missä on saattanut tapahtua muutamia lievempiä rikoksia ja sitten näitä törkeämpiä rikoksia niin poliisin pitää tässä samassa tapauksessa myös nämä lievemmät rikokset tutkia ja esitutkinta tulee suorittaa mallikkaasti vaikka olisi kyseessä sama tekijä ja niin edelleen ja välttämättä näillä lievemmillä rikoksilla ei sitten tästä törkeämmästä rikoksesta saatuun tuomioon olisi juurikaan vaikutusta ehkä tämäntyyppistä keskustelua olisi hyvä käydä että olisiko muussa lainsäädännössä mahdollisuuksia lieventää niitä paineita mitkä kohdistuvat nimenomaan rikoksen tutkintaan jotta me takaamme myös poliisille ne parhaat mahdollisuudet jotta pystyvät sitten tätä tutkintaa tekemään

nyt en muista kuka se oli joka toi esiin tämän rikoksen uhrin näkökulman omassa kovin spontaanissa puheenvuorossani en sitä korostanut kun puhuin rikoksen selvittämisen intressistä eli toki näen asian niin että koko yhteiskunnan kannalta rikoksen selvittämisen intressi on voimakas mutta varsinkin rikoksen uhrin kannalta on välttämätöntä että myös hän voi kokea että

kiinniotosta voidaan lykätä antavat riittävän oikeussuojan esimerkiksi tässä tapauksessa rikoksesta epäillylle koska totta kai sitä pitäisi voida lykätä jos ilmoittamisesta on erityistä haittaa rikoksen selvittämiselle kuten nykyinen laki säätää lopuksi totean että on hyvä että täällä on ollut laaja yhteisymmärrys siitä että pitäisi käydä läpi poliisin nykyisiä toimintavelvoitteita ja katsoa olisiko siellä korjaamisen tilaa

herra puhemies kiitos tosiaan tästä hyvästä keskustelusta kun nyt on nimenomaan kyse esitutkintalain muutoksesta muutamasta pykälästä nimenomaan muun muassa poliisin säilyttämien ihmisten kohtelusta ja ja tämän oikeusapulain muutoksesta niin itsekin lakivaliokunnan jäsenenä nostan vain pari pari pientä kohtaa esiin nimenomaan tässä poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelussa lakiin otettaisiin myös säännökset alle kahdeksantoista vuotiaiden vapaudenmenetyksen ilmoittamisesta heidän huoltajilleen ja sosiaaliviranomaisille mitä pidän hyvänä asiana ja ja toinen asia liittyen tähän oikeusapulakiin täällä on ollut hyvää keskustelua avustajan tarpeellisuudesta mutta myöskin ehdotetaan tässä yhteydessä muutettavaksi sitä että avustajan palkkio voidaan jättää korvaamatta jos asian hoitamisessa on ollut erittäin vakavia avustajasta johtuvia laiminlyöntejä ja puutteita tämä ei siis perustu niihin direktiivin vaatimuksiin vaan sen taustalla on oikeudenhoidon uudistamisohjelma ja tavoitteena myöskin lisätä niitä keinoja valvoa mutta mitä sitten tulee tähän arviointiin esitutkintalain toimivuudesta kokonaisuudessaan mikä heräsi myöskin tässä keskustelussa esiin niin olen kyllä edustaja heinosen ja zyskowiczin samaten edustaja räsäsen puheenvuorojen kanssa samaa mieltä siitä että meidän on tällä kaudella kyettävä arvioimaan miten esitutkintalaki kokonaisuudessaan toimii koska poliisien resursseja emme pysty lisäämään mikä se palvelun tarve ja paine tällä hetkellä siellä on resurssit eivät riitä joten on kyettävä vaikka ei ole kuin muutama vuosi niistä muutoksista niin on kuitenkin uusi eduskunta arvioimaan miten sitä palvelun tarvetta voidaan vähentää

erittäin hyvään keskusteluun liittyen poliisin velvollisuuksiin suorittaa aina esitutkinta kun syytä on epäillä rikosta olen kyllä täysin samaa mieltä edustaja joona räsäsen ja edustaja talvitien kanssa siitä että kyllä tässä talossa meidän pitäisi tähän asiaan tarttua tällä hetkellä poliisi kipuilee ja poliisimiehet ja poliisinaiset kokevat huonoa omaatuntoa siitä että asioita on selvittämättä ja he eivät voi oikeastaan laillisesti priorisoida mitä tutkitaan mitä ei tutkita esimerkiksi kun olemme tuolla hallintovaliokunnassa kaikki edustaja räsänen minä ja talvitie

voi olla runsaasti lieviä petoksia ja sitten on niitä petoksia ja törkeitä petoksia ja näiden lievien petosten selvittäminen ei vaikuta siihen kokonaistuomioon millään tavalla mutta virallisesti ja nykyisen lain mukaan ne pitäisi tutkia kyllä meidän pitäisi uskaltaa täällä talossa tehdä rohkeita valintoja ja tehdä sitä lainsäätäjän perustyötä ja suunnata niitä poliisin esitutkintaresursseja oikeaan suuntaan isojen monimutkaisten vakavien rikosten selvittämiseen tässä kyllä pitää lopettaa kaikkien poliitikkojen pitää ihan oikeasti meidän ottaa vastuuta tästä eikä niin että arjessa poliisi ottaa sitä vastuuta kuitenkin olen vähän huolissani tästä keskustelun sävystä että me voisimme tinkiä oikeusturvasta jotta rikokset selviävät se on aika vaarallinen polku arvon kollegat itse ainakin uskon ihan viimeiseen asti siihen periaatteeseen että mieluummin yhdeksän syyllistä henkilöä kävelee vapaaksi kuin yksi syytön tulee tuomituksi se on erittäin vaarallista jos me alamme tinkiä oikeusturvasta jotta saataisiin rikosten selviämistilastot kuntoon tämähän ei tietenkään tarkoita sitä etteikö poliisille pitäisi antaa riittäviä resursseja ja sen me haluamme varmasti kaikki yli puoluerajojen täällä antaa

herra puhemies tämähän perustuu eun direktiiviin ja kyllä tässä vähän tulee mieleen se että kun eussa on paljon jäsenmaita ja voi sanoa että myös poliisin ja syyttäjien ja tutkinnanjohtajien toiminta eri eu maissa on vähän eritasoista niin olisiko tässä käynyt niin että suomessa me joudumme tiukentamaan omaa lainsäädäntöämme sellaisten ongelmien takia joita

on esiintynyt ja esiintyy ehkä joissakin muissa eu maissa mutta toisaalta olen hyvin tyytyväinen siitä että täällä esimerkiksi edustajat räsänen ja kurvinen toivat vahvasti esiin sen tarpeen että poliisi voisi tietyissä tilanteissa jättää täysin merkityksettömät pienet sivurikkeet tutkimatta omalla päätöksellään ja keskittyä oleelliseen esimerkiksi juuri voi olla joku joku valtava huumejuttu jossa on sitten lukuisia käyttörikoksia niin kuinka pitkälle näitä pitää tutkia jos ja kun se on pois sitten oleellisemmasta nythän syyttäjä voi tehdä näitä ratkaisuja mutta poliisi ei voi ja toivon herra puhemies että hallintovaliokunnassa ja tietysti sisäministeriössä ja oikeusministeriössä tätä asiaa nyt edistettäisiin edustaja kurvisella oli erinomainen puheenvuoro valitettavasti se loppua kohti vähän huononi eli en tietystikään minä eikä kukaan tässä salissa ole sillä kannalla että mitkä tahansa toimet olisivat oikeutettuja kunhan vain rikokset selviäisivät on ihan selvää että täällä ei hyväksytä kidutusta eikä myöskään esimerkiksi sellaisia pidätysaikoja jotka vielä silloin kun tulin eduskuntaan aikoinaan olivat ihan luonnollisia mutta minä olen sitä mieltä että nykyinen oikeusturva olisi ollut ihan riittävä

puhemies edustaja zyskowicz tässä kyllä osui ihan naulan kantaan kun hän pohti tätä oikeuskäytäntöä muissa eu maissa ja sitä kuinka ikään kuin tässä tulemme hieman kuin direktiivin yliajamaksi uskon että jos tätä liikkumavaraa tässä olisi ollut niin valiokunnan mietintö olisi ollut ehkä hieman toisenlainen mutta kun sitä ei ollut niin jouduimme harkiten sitten menemään sen mukaan kuin ohjeet ovat tulleet ja tämä on tätä uutta eu aikaa vielä yhden asian tässä nostaisin esiin ja se on tämä avustajan uusi aktiivinen rooli kun hänellä on nyt ollut mahdollisuus vain vain istua ja kysyä joitakin kysymyksiä niin nyt hän voi osallistua keskusteluun niin tämän epäillyn kanssa kuin syyttäjänkin kanssa vaikka hän ei voi ohjata sitä keskustelua hän voi silti olla aktiivinen ja tämä on kyllä hyvin merkittävä turvallisuustekijä koko tähän prosessiin mutta niin kuin täällä on todettu tämä esitutkintalain kokonaisarviointi ja katsominen on varmasti meillä edessäpäin kiitos
arvoisa herra puhemies en ole varma viittasiko edustaja kurvinen minun aiempaan puheeseeni kiitos hyvä näin hyvä näin kun kun puhuttiin tästä oikeusturvasta ja ja siitä vaarantuuko se me suomalaiset tuoreimman poliisibarometrin mukaan luotamme poliisiin vielä enemmän kuin kuin hetki sitten luotimme eli luottamus poliisiin on vahvistunut silloin itse lähestyn kyllä tätä kysymystä juuri niin että rikoksesta epäillyn oikeusturva niin kuin edustaja zyskowicz toi esille nykyisellä tasolla olisi varmasti riittävä ja kun toin nämä kotietsinnät esille niin niin kyllä tämäntyyppisessä kysymyksessä en näe itse että millään tavalla rikoksesta epäillyn oikeusturva vaarantuu siinä että meillä poliisi johon suomalaiset luottavat enemmän kuin mihinkään muuhun ammattikuntaan ehkä palomiehet taisivat olla edellä ja sairaanhoitajat tekemään tämän kotietsinnän vaikkapa rovaniemellä kun rikoksentekijä on pidätettynä turussa kun tämän päivän laki vaatii että tämä rikoksentekijä täytyy laittaa autoon ja kuljettaa turusta rovaniemelle ja hän saa seistä paikalla siinä asunnossa kun kotietsintä tehdään ja tämän jälkeen hänet palautetaan takaisin turkuun onhan se täysin järjetöntä käyttää meidän poliisiresursseja tämäntyyppiseen ja ja sen takia toivon että tämä sisäministeriön viime kaudella tekemä selvitys viime maaliskuussa kaksituhattaviisitoista esitelty muistio otetaan nyt huolelliseen käyttöön ja arvioidaan uudelleen myös tätä kotietsintää rikoksesta epäillyn oikeusturvankin näkökulmasta

arvoisa puhemies tässä keskustelussa on hyvin laaja yhteisymmärrys löytynyt siitä että ehkä laajemminkin tätä esitutkintalakia tulisi nyt sitten uudelleen läpikäydä tästähän on paljon selvityksiä poliisin ja sisäministeriön toimesta

nostamaan mutta kun se päivä ei taida ihan huomenna olla niin olisi hyvä käydä tämä lainsäädäntöpuoli nyt ainakin läpi

arvoisa herra puhemies käsittelyssä oleva lakiesitys ja valiokunnan mietintö tässä asiassa ovat hyvin perusteltuja tällähän pannaan täytäntöön näitä meidän rakastamiamme euroopan unionin direktiivejä mutta tässä asiassa nämä direktiivit kyllä

takaavat kansalaisen oikeusturvan tilanteessa jossa hän on sitten pidätettynä ja epäiltynä rikoksesta miten hän saa käyttää avustajaa ja onko sitten perusteltua jossakin tilanteessa esimerkiksi että kuulustelussa tämä avustajan käyttäminen kielletään on ymmärrettävää että esimerkiksi kaikista törkeimmissä huumausainerikoksissa missä on missä on mahdollisuus että avustajan käyttäminen saattaisi aiheuttaa vaikeuksia tälle kyseiselle tutkimukselle

kokonaisetua tarkastellaan mutta pitää muistaa myös että aina ovat voimassa euroopan alueella ihmisoikeussopimukset ja näiden ihmisoikeussopimuksien määräyksiä tulee kunnioittaa mutta pitää olla aina se kokonaisharkinta siitä ovatko tämä saavutettu etu ja tapahtuva rajoitus oikeassa suhteessa toisiinsa nähden niin kuin perustuslakivaliokunta asioita aina tarkastelee tämän takia tämä lakiesitys on on hyvä ja perusteltu että saadaan tähän asiaan selkeyttä nimenomaan niin että näitä vakavimpiakin rikoksia pystytään selvittämään ilman että tulee sen suurempia vaikeuksia kun laki on selkeäsanainen ja yksiselitteinen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoliikennerekisteristä annettua lakia esityksen tarkoituksena on tehostaa ajoneuvojen sähköisiä rekisteröintimenettelyitä uudella lailla edistettäisiin hallitusohjelman tavoitetta rakentaa julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja digitaalisiksi että julkisen talouden kannalta välttämätön niin sanottu tuottavuusloikka onnistuisi tällä edistettäisiin myös hallitusohjelman tavoitetta tietojen sujuvasta siirtymisestä viranomaisten välillä tavoitteet ovat erittäin kannatettavia tärkeimpänä kohtana pidän sitä että esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettua lakia ja henkilötietojen käsittelystä tullissa annettua lakia siten että liikenteen turvallisuusvirasto saisi rajavartiolaitokselta ja tullilta opetusluvan taksinkuljettajan ajoluvan ja liikenneopettajan luvan myöntämiseen sekä autokoululupiin liittyvää soveltuvuusharkintaa varten tarvittavat rikostiedot tämä esitys onnistuessaan lisääkin viranomaistoiminnan kustannustehokkuutta ja parantaa rekisterien luotettavuutta muun muassa lisäämällä rekisteritietojen siirtämistä viranomaisten välillä tämän pitäisi olla meidän kaikkien etu ja jo tässä vaiheessa kiitän hallitusta hyvästä esityksestä joka toivottavasti menee maaliin saakka liikennesektorin viranomaistoimintaa ja palveluja tulee tehostaa ja kehittää jatkossakin purkamalla tarpeetonta säätelyä ja edistämällä sähköisten menettelyjen ja palvelujen käyttöä toivonkin että tällaisia esityksiä tulee hallitukselta jatkossakin lisää

arvoisa puhemies voi kai todeta että digiloikka etenee kaikki toimenpiteet joilla saadaan nykyaikaisia sähköisiä teknologioita ja tätä meidän nettimaailmaa hyödynnettyä enemmän viranomaistoiminnassa pitää ehdottomasti ottaa käyttöön kyllä tässä on tainnut sillä lailla lailla valitettavasti käydä ihan lähimaihin vaikkapa viroonkin verrattuna että suomi on vähän pudonnut tästä informaatioyhteiskuntien ja tietoyhteiskuntien kehityksestä ja nyt sitten joudumme sipilän hallituksen johdolla kuromaan tätä välimatkaa pois mutta onneksi tämmöisiä loikkia silti otetaan me menemme maailmaan jossa kaikki on tuolla kuidun päässä tieto liikkuu ja informaatio liikkuu nopeasti verkoissa niin tietosuoja on erittäin tärkeä asia mutta siinäkin nyt suomessa ehkä vähän tasapainoillaan sen kanssa että miten meillä on riittävä suoja mutta että me emme sitten mene ihan älyttömyyksiin olen edustaja kulmalan kanssa täysin samaa mieltä siitä että kyllä pitää olla mahdollista joustavasti viranomaisten vaihtaa tietoja että saadaan päätökset ihmisille ja yrityksille nopeasti ja että sitten myös turvallisuusviranomaiset kuten vaikka rajavartiolaitos tai sitten poliisi voivat hoitaa oman tehtävänsä ja pitää meidän arkipäivän turvallisena

arvoisa puhemies kuten edelliset puhujat ovat jo todenneet tämä hallituksen esitys lisää viranomaistoiminnan kustannustehokkuutta ja parantaa myöskin rekisterien luotettavuutta se on hyvä asia tämä hallituksen esitys on nimenomaan sitä digiloikkaa eteenpäin jota me kaipaamme ja myöskin viedään eteenpäin ei ainoastaan jäädä pohtimaan asioita tällä hallituksen esityksellä tehostetaan muun muassa ajokortti ja muita lupamenettelyjä

sitä ajokortin ja muun luvan hakemista helpotetaan se on myöskin ihmisille kansalaisille hyvä asia että ei tarvitse enää montaa kertaa käydä vaikkapa passikuvassa siellä viranomaisten tiedostoissa ne tiedot välittyvät jo sujuvasti tällä esityksellä saadaan myös kustannussäästöjä sekä trafille että sitä kautta kansalaisille kansalaisten elämä myöskin helpottuu sitten suhde hallitusohjelmaan tämä hallituksen esitys on myöskin sitä ihmisten arjen ja työn sujuvoittamista ja myöskin normien ja byrokratian byrokratian purkamista tässä nimenomaan julkisten palveluiden rakentaminen tulee ja ensisijaisesti digitaaliseksi jotta

onnistumaan sen tuottavuusloikan jota tavoitellaan tässä on hyvä asia myöskin se että nyt julkinen hallinto sitoutuu kysymään kansalaisilta

ainoastaan yhden kerran se on hyvä asia ettei useasti tarvitse vaivata kansalaisia se on myöskin hyvä että tietojen siirtyminen viranomaisten välillä nyt sujuvoituu

tämä lakiesitys ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta on todella hyvä esitys ja vastaa hallitusohjelmassa mainittua digitalisoinnin tavoitetta

on on erittäin hyvä asia että tämäkin lakihanke vie meitä digitalisaatiossa pikkuisen eteenpäin mutta onhan toisaalta kummallista että tällä hetkellä me voimme esimerkiksi veroilmoituksen täyttää netissä aika pitkälti tai tehdä joitain muutoksia omiin verotietoihimme suoraan netissä ilman sen suurempaa vaivaa mutta sitten ajoneuvorekisteriasia on vähän toinen mutta nythän tässä sitä korjataan tietenkin kun digitalisaatiota harjoitetaan ja viedään näitä asioita eteenpäin me aina törmäämme

ihmisten tiedot eivät saa olla kaikkien käytettävissä ja se on selvä asia mutta tämän viranomaispuolen hoitaminen niin että voimme hoitaa näitä vaikka autorekisteröintiasioita tai mitä muuta tahansa asiaa digitaalisessa muodossa mahdollisimman juohevasti palvelee tätä meidän suomen yhteiskunnan kustannusten säästämistä meidän on pakko tähän mennä olemme jääneet valitettavasti aika pitkälti jälkeen muun muassa eteläisestä naapurista virosta jossa nämä asiat ovat paljon paljon pitemmällä kuin meillä vaikka olevinaan meillä suomessa oltiin aikanaan digitalisaation esimerkkimaana niin nyt olemme jääneet tässä asiassa jälkeen mutta ei se mitään onhan hiihtokilpailuissakin pieni jälkimatka vain innoke siihen että hiihdetään vähän lujemmin toivon että tällaisia esityksiä hallitus tuo tämän hallituskauden aikana lisää ja sitten aikanaan kun uusi hallitus vuosien vuosien kuluttua aloittaa se jatkaa tätä samaa linjaa
arvoisa herra puhemies digiloikkaan on helppo kyllä yhtyä me olimme aikanaan näissä asioissa varmasti edelläkävijöitä nokian ja monen muun johdolla otimme ensimmäisenä niitä käyttöön ja kun esimerkiksi eteläinen naapurimaamme mihin edustaja hoskonenkin viittasi viro tuli myöhemmin niin he saivat toki näin ollen parempaa ja uudempaa tekniikkaa ja teknologiaa käyttöön meillä on nyt tällaisen päivittämisen paikka pidän tätä erittäin myönteisenä että näitä järjestelmiä muutetaan sähköiseen muotoon ja myös sitä että ne keskustelisivat paremmin toistensa kanssa ja myös sitä että sähköiset rekisteriotteet tulevat että enää ei tarvitse niitä autoihin printata sillä ne löytyvät kuitenkin tänä päivänä jo kaikkien poliisiautojen yhteydestä jos rekisteritietoja pitää tarkastaa yksi sellainen asia kun nämä nyt muuttuvat digitaalisiksi on hallituksen suunnittelema sinänsä minusta aika järjetön moottoripyörien vero joka on itse asiassa syntymässä tietojeni mukaan sellaiseen malliin että sitä ei voisikaan niin kuin autot tällä hetkellä voidaan ottaa pois rekisteristä että veroa ei tulisi minä tiedän useita moottoripyöräharrastajia joilla on on lukuisia moottoripyöriä he eivät voisi niitä pois saada vaan heille tulee maksu jos he eivät siirrä niitä esimerkiksi sitten sinne viroon kirjoille onhan se aivan järjetöntä jos meidän rekisterit ovat sähköiset että näitä laitteita ei voida ottaa samalla tavalla kuin autoja pois

kohtuullinen ja järkevä jos se on pakko käyttöön ottaa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

tämä lakiesitys on mielestäni saanut mietinnössä sellaisen lopullisen muodon joka on minun mielestäni erittäin hyvä ja kannatettava miesten ja naisten välinen tasa arvo on mielestäni suomessa erittäin hyvällä tasolla onhan meillä asioita jotka kaipaavat parannusta hieman ihmettelen sitä että tämä näin tärkeänä pidetty asia ei ole eduskunnassa herättänyt tämän suurempaa mielenkiintoa ainakin tuolla julkisilla foorumeilla kun asioista keskustellaan silloin on valtava määrä asiantuntijoita mutta eduskunnan suuren salin näkökulmasta tämä asia ei näköjään olekaan kovin mielenkiintoinen mutta erittäin hyvä ja tärkeä se ehdottomasti on

tasa arvoasioita käsitellään oikeusistuimissa tai riita asioissa yleensä on erittäin hyvä asia aina kun pystytään asiat sopimaan ettei tarvitse lakitupaan mennä ja pystytään asiat sopimaan niin että se tyydyttää molempia osapuolia se on ehdottomasti se paras ratkaisu ja arvoisa puhemies parasta tässä vielä on se että lakia muutetaan myös tasa arvovaltuutettua koskien niin että hänen tehtäviinsä lisätään tämä sovinnon sovinnon edistämistä koskeva tehtävä mikä minun mielestäni on erittäin hyvä koska sillähän säästetään selvästi yhteiskunnan varoja ja ennen kaikkea saavutetaan se tilanne joka sovinnonteossa yleensä aina on kun sovitaan asiat niin yleensä molemmille jää hyvä mieli ja silloin asiat etenevät juohevasti mutta jos tuomioistuin lausuu asioita niin tuomioistuinhan tekee päätöksiä aina sen perusteella mitä näyttö on ja sen jälkeen sitten jompikumpi osapuolista yleensä on aika tyytymätön lopputulokseen mutta sovinnon jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä tällaisia lakiesityksiä soisi tulevan yhä enemmän eduskunnan käsittelyyn

herra puhemies niin kuin täällä keskustelussa on tullut esille yleensä usein riita asioissa on kysymys sitten vaikka työsuhteen päättämisestä tai tai sitten jostain taloudellisestakin riidasta vaikka siinä kumpikaan osapuoli ei ei ikään kuin voittaisi ja kansanomaisesti riita pantaisiin keskeltä poikki siinä jää kuitenkin molemmille osapuolille parempi olo siitä että he kokevat että tämä asia tuli paremmin ratkaistua aina sitten kun mennään mennään oikeudenkäyntiin ja joudutaan hakemaan ratkaisu oikeudesta kyllä se henkisellä tasolla jättää enemmän jälkiä ehdottomasti sovittelua pitää edistää ja varsinkin semmoisissa pienemmissä riitatapauksissa me tarvitsisimme enemmän foorumeita missä voisi voisi sovitella esimerkiksi lasten huoltajuutta koskevissa asioissa

voimme syrjimisen ja kiusaamisen ehkäisemiseksi tietysti sellainen asia mikä on erittäin tärkeä mainita tässäkin on se että vakavammat rikokset ja vakavammat laiminlyönnit yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa arvoa kohtaan eivät yleensä sovi sovitteluun ja ketään ei koskaan saa pakottaa sovitteluun jos ihminen haluaa hakea oikeussuojaa muualta tehdä rikosilmoituksen tai lähteä käräjöimään hänellä pitää olla siihen aina oikeus

tuo ikään kuin lisää työvälineitä asioiden selvittelyyn kun täällä on pidetty niin monia sovittelua korostavia ja arvostavia puheenvuoroja en kuitenkaan voi olla muistuttamatta siitä että on myös niitä riitatilanteita joihin sovittelu yksinkertaisesti sopii huonosti sovittelua itse tekevien ihmisten mielestä tällainen on lähisuhdeväkivalta jossa usein on fyysistä riippuvuutta henkistä riippuvuutta taloudellista riippuvuutta ja alistussuhteita ja vaikka kumpikin osapuoli olisi halukas sovitteluun lopputulos voi olla siitä huolimatta jommankumman osapuolen kannalta kohtuuttoman huono näissä tilanteissa sovittelua pitäisi käyttää vain hyvin harkiten ja poikkeuksellisesti

edustaja kulmala kaiketi nyt normaali puheenvuoro puheenvuoro
puhemies kommentoin tässä edustaja järvisen puhetta sillä tavalla että ymmärtääkseni lähisuhdeväkivallassa ei voida käyttää sovittelua rikosasioissa

se on mahdollista ja se se on se syy minkä takia halusin puheenvuoroni käyttää lähisuhdeväkivalta isolta osaltaan on nykyään onneksi muutakin kuin asianomistajarikos eli jos näemme pahoinpidellyn puolison poliisilla on oikeus nostaa siitä tutkinta ja tehdä syyte riippumatta siitä että puoliso itse sitä ei haluaisi mutta tiedän että parisuhdeväkivaltaankin sovittelua käytetään ja joskus joissain harvoissa tilanteissa siitä myös saadaan hyviä tuloksia mutta kuten sanoin vain hyvin harkiten ja poikkeuksellisesti

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa puhemies tässä lakialoitteessa seksuaalisesta ahdistelusta ehdotetaan säädettäväksi virallisen syytteen alainen rikos seksuaalinen ahdistelu on säännelty rikoslain kahdenkymmenen luvun viidennessä a pykälässä jonka mukaan

koskettelemalla tekee toiselle seksuaalisen teon joka on omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta on tuomittava jollei teosta muualla tässä luvussa säädetä rangaistusta seksuaalisesta ahdistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi

seksuaalinen ahdistelu on tällä hetkellä asianomistajarikos jolloin poliisilla on velvollisuus tutkia asiaa vain jos asianomistaja vaatii rikoksesta rangaistusta arvoisa puhemies hieman taustaa kun seksuaalinen ahdistelu tuli rikoslakiin kaksituhattaneljätoista näiden rikostutkintojen määrä oli reilun vuoden jälkeen suuri mikä osoitti että laille oli tarve ollut olemassa seksuaalinen ahdistelu tarkoittaa tyypillisesti tapauksia joissa joku koskettaa toista henkilöä luvatta genitaalialueelle pakaroihin tai rintoihin niin että kohde kokee tuon seksuaalisena ja esimerkkinä uudenvuodenyöltä teon kuvauksina oli lääppimistä puristelua ja kasvojen nuolemista helsingin poliisilaitoksen mukaan ahdistelija on yleensä uhrille tuntematon mutta raiskauskriisikeskus tukinainen että heihin ovat ottaneet yhteyttä myös ihmiset jotka ovat kertoneet joutuneensa seksuaalisen ahdistelun kohteeksi etenkin työpaikallaan seksuaalisen ahdistelun uhrit kokevat monta kertaa pelkoa työn jatkumisen puolesta ja he miettivät voiko tehdä rikosilmoitusta ja mitä siitä seuraa arvoisa puhemies tämän lakialoitteen yhtenä kimmokkeena olivat tosiaan viime uudenvuodenyönä helsingissä tehdyiksi tehdyiksi epäiltyjen ahdisteluiden tutkintaongelmat helsingin poliisilaitoksen päällikkö lasse aapio kertoi kuinka oli asianomistajia jotka eivät vaatineet rangaistusta mutta halusivat rikokset kuitenkin poliisin tietoon

seksuaalisen ahdistelun muuttaminen virallisen syytteen alaiseksi on on perusteltua myös siksi että suomi korostaa ihmisoikeuksia

mukaan lukien oikeutta turvallisuuteen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen ihmisiä tulee suojella kaikenlaiselta seksuaaliselta ja sukupuoleen perustuvalta väkivallalta emme voi myöskään vähätellä seksuaalisen ahdistelun mahdollisia pitkäkestoisiakin vaikutuksia uhrin elämään

arvoisa puhemies lisäksi seksuaalisen ahdistelun erityisen toimenpiteistä luopumissäännöksen kumoamisen tarkoituksena on vähentää syyllistyneen mahdollisuuksia välttää rikosoikeudellisia seuraamuksia esimerkiksi painostamalla asianomistajaa peruuttamaan tekemänsä rikosilmoitus tai pyytämään syytteen nostamatta jättämistä säännöksen kumoamisella ilmaistaisiin ilmaistaisiin yhteiskunnan pitävän seksuaalista ahdistelua rangaistavana tekona jonka moitittavuus ei riipu siitä haluaako asianomistaja syytettä nostettavaksi vai ei seksuaalisesta ahdistelusta syyttäminen asettamatta asian omistajan pyyntöä erityiseksi perusteeksi jättää syyte nostamatta saattaisi myös vähentää seksuaalisen ahdistelun uhreihin kohdistuvaa painostusta toisaalta asianomistajan pyyntö jättää syyte nostamatta olisi edelleen mahdollista ottaa huomioon yhtenä tekijänä kohtuusperustetta sovellettaessa

seksuaalinen ahdistelu on tällä hetkellä asianomistajarikos jolloin poliisilla on velvollisuus tutkia asiaa vain jos asianomistaja vaatii rikoksesta rangaistusta mielestäni tässä on ongelma koska asianomistajana voi olla myös vajaavaltainen jolla ei ole huoltajaa tai muuta sellaista mukana tai kyseessä on henkilö jonka pitäisi olla vajaavaltainen mutta häntä ei ole siksi kirjattu alle kahdeksantoista vuotiaan lapsen kohdalla vajaavaltaisuus on selvää mutta ei henkilön kohdalla joka kehityksensä tai muun seikan vuoksi voisi olla vajaavaltainen mutta ei sitä ole vajaavaltaisella tarkoitetaan alaikäistä eli alle kahdeksantoista vuotiasta henkilöä sekä sellaista täysi ikäistä henkilöä joka on julistettu vajaavaltaiseksi vajaavaltaiseksi julistettu voi itse päättää henkilöään koskevasta asiasta vain silloin kykenee ymmärtämään asian merkityksen tämä edellyttää riittävän ymmärryksen olemassaoloa vasta riittävän ymmärryksen puuttuessa hänen edunvalvojallaan on oikeus päättää asiasta mutta entä jos tätä edunvalvojaa ei ole mukana esimerkiksi torilla missä mahdollinen seksuaalinen ahdistelu tapahtuu tässä lakiesityksessä ollaan seksuaalista ahdistelua ehdottamassa säädettäväksi virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi seksuaalinen rikos aiheuttaa aina uhrissa vammoja seksuaalirikoksen uhri on kuten puu joka vaurioituu mutta jää elämään seksuaalirikosta ei välttämättä ymmärrä ellei sitä ole itse kokenut olipa sitten kohteena mies tai nainen mielestäni tämä lakimuutos on hyvä ja toivottavasti se pääsee maaliin

arvoisa puhemies tämä lakialoite on lähtöisin poliisien toivomuksesta seksuaalinen ei toivottu käytös on halventavaa nöyryyttävää ja vihamielistä oikeus koskemattomuuteen on korkeimpia arvoja seksuaalisen ahdistelun virallisen syytteen alaiseksi muuttaminen on perusteltua koska suomi korostaa ihmisoikeuksia mukaan lukien oikeutta turvallisuuteen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen

arvoisa herra puhemies tämä lakialoite allekirjoitusvaiheessa on jostain syystä mennyt minulta ohi ja haluan yhtyä tämän lakialoitteen allekirjoittajien joukkoon joita tässä on runsas runsas määrä kokoomuksesta perussuomalaisista ja keskustasta ainakin allekirjoittajia löytyy oman nimeni mielelläni siihen lisäisin niin että seksuaalinen ahdistelu muuttuisi asianomistajarikoksesta virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi se on varsin perusteltua tässä viitataan uudenvuodenyön tapahtumiin mutta vastaavan tyyppisiä tilanteita voi tulla muitakin ja ja

ahdistelun kohteista osa saattaa jäädä saavuttamatta taikka taikka he eivät tule tietoon he voivat kokea häpeää siitä tai tai jonkin muun syyn takia ne eivät tule kaikki tietoon saaduksi sen takia on perusteltua että voidaan käyttää esimerkiksi kamerakuvia hyödyksi tällaisten rikosten selvittämiseksi haluan tähän loppuun vielä todeta että pidän myönteisenä sitä että pikkuhiljaa seksuaalirikosten tuomiot meillä ovat koventumassa muutenkin meillä on useita hyviä lakialoitteita tälläkin hetkellä eduskunnan käsittelyssä muun muassa lakialoitteemme jossa esitämme että törkeät lasten seksuaaliset hyväksikäytöt eivät vanhenisi rikoksina koskaan silloin tietysti jo puhutaan aivan eri tason tason rikoksista kuin tässä mutta tällainen

arvoisa puhemies edustaja ruoho on lakialoitteessaan ottanut kantaa kansalaisten yleisen oikeustajun ja myös yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kannalta erittäin merkittävään asiaan kyse on nimittäin rikoksen uhrin asemasta ja hänen oikeuksistaan uhrin asemaahan korostettiin tänään myös erään toisen lakiesityksen käsittelyssä arvoisa puhemies toisinaan rikoksen ja varsinkin seksuaalirikoksen uhria voi vaivata niin suuri häpeäntunne että hän saattaa alkaa kuvitella antaneensa rikokseen jonkin tiedostamattoman yllykkeen tällaisessa tapauksessa hän voi myös alkaa ymmärtää rikoksentekijää häntä saattaa alkaa vaivata niin sanottu tukholma syndrooma uhri ei tällaisissa tapauksissa välttämättä halua tai pysty vaatimaan rikoksentekijälle kuuluvaa rangaistusta vaikka se olisikin täysin oikeutettua arvoisa puhemies tämä lakialoite on hyvin kannatettava ja mahdollistaa seksuaalirikoksen tekijän rankaisemisen vaikka asianomistaja ei pystyisikään rangaistusta vaatimaan seksuaalinen ahdistelu tulisi nyt virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi aiheeseen heijastuu myös käsitys kansalaisten yleisestä oikeustajusta sen toteutumisesta paljon on puhuttu muun muassa seksuaali ja väkivaltarikoksista annettavien tuomioiden pituudesta minkä edustaja heinonenkin toi edellisessä puheenvuorossaan hyvin esille mielestäni näitä tuomioita ja rangaistuksia tulisi koventaa vaikka tämä lakialoite ei suoraan liitykään rangaistusasteikon tiukkuuteen on se kuitenkin selkeä signaali siitä että meidän lainsäätäjien tulee ottaa seksuaalirikoksiin selvä nollatoleranssi

puhemies haluaisin kiittää tässä edustajakollegoita hyvistä puheenvuoroista ja ja erityisesti kosketti ja ilahdutti se että ymmärretään se uhrin uhrin asema miltä se tuntuu olla tällaisen uhrina niin kuin aikaisemmin omassa puheessani viittasin myös että jos tätä tapahtuu työkulttuureissa niin sitä ihminen monta kertaa sitten pelkää sen oman työnsäkin miten sille käy jatkuuko se työsuhde sitten jos ilmoittaa eteenpäin tällaisesta epätoivottavasta käytöksestä

eilen minä viimeksi arvoisa puhemies kuulin ystävältäni tapauksen ja kuvauksen joka ilmiselvästi oli seksuaalista ahdistelua mutta kuitenkin siinä samalla kumpikin tiedostimme

että tämä tietynlainen normikulttuuri mikä meillä on sosiaalisessa käyttäytymisessä ja muussa tavallaan estää sen että sitä vietäisiin eteenpäin minä näkisin todellakin että se helpottaisi sitä uhrin asemaa kun se vastuu menisi niin kuin aikaisemmin kun oli

pahoinpitelyn tulemisesta myöskin yksityisellä alueella virallisen syytteen alaiseksi vähän logiikan näkisin näkisin tässä asiassa tarpeellisena kiitos

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

arvoisa puhemies tämä asia on täällä käsittelyssä jo toiseen kertaan mikä on tietysti eduskunnan arvovallalle ja työskentelytavoille hieman omituista toivoisinkin että kun jatkossa tulee samansisältöisiä lakialoitteita nämä voitaisiin käsitellä samalla kertaa asia on kuitenkin vakava savonlinnasta ollaan lakkauttamassa opettajankoulutuslaitosta ensimmäinen kahdeksatta kaksituhattakahdeksantoista lukien opettajankoulutuslaitoksessa opiskelee noin yhdeksänsataa opiskelijaa ja sen kokonaisvaikutus savonlinnan aluetalouteen on noin kahdentoista miljoonan euron liikevaihto sekä kolmesataa työpaikkaa väkilukuun suhteutettuna opiskelijamenetysten vaikutus on sama helsingin yliopistosta puolet lakkautettaisiin helsingistä pääministeri juha sipilä on luvannut että savonlinnaa kompensoidaan tästä lakkautuksesta lakkautuksesta sillä tavalla että savonlinnan aluekehitystilanne tulee olemaan olemaan parempi kuin ennen okln lakkautusta tätä varten on perustettu myös työryhmä valmistelemaan mahdollisia kompensaatioita opettajankoulutuslaitoksen lakkautuksesta aiheutuvien menetysten kompensoimiseksi keskeisin toimenpidekokonaisuus ovat koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet joilla tuetaan vahvistetaan savonlinnan elinvoimaisuutta elinkeinorakennetta ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia kaikkein kestävimmin ja pitkäjänteisimmin kaikkein tärkeintä on nyt että pääministeri lunastaa lupauksensa ja että savonlinnalle annetaan konkreettisena ja varmana kompensaationa vähintään yhtä paljon koulutuspaikkoja kuin menetämme opettajankoulutuslaitoksen lakkautuksen seurauksena

savonlinna esittää että valtion toimintoina sinne voisi siirtää kompensaationa esimerkiksi museoviraston yliopistolta vapautuu erittäin merkittävä määrä tiloja joiden hyödyntäminen valtion toimintojen alueellistamisella olisi järkevää museoviraston toimialaan kuuluvien tehtävien siirtoja tulee tehdä koska kaupungissa on jo nykyisellään vahva ja monipuolinen museo ja matkailualan klusteri joka voisi kehittää museotoimialaa matkailuelinkeinon näkökulmasta savonlinnassa on museoviraston yksikkö olavinlinna maakuntamuseo metsämuseo lusto ja lukuisia pieniä museoita kaupunki esittää myös metsähallituksen toimintojen alueellistamista savonlinnan alueelle ja perusteena on nimenomaan vahva metsäklusterikokonaisuus josta meillä on paljon esimerkkejä metsäalan hallinnon kehittämisen museo ja tutkimustoimintojen sijainnin puolesta sekä tietysti myöskin upmn metsä woodin sekä andritzin ominaisuudessa meillä on myös vahvaa kuitu energia ja elinkaariosaamista savonlinnan kuitulaboratoriossa savonlinnan toivelistalla ja vaihtoehtoina kompensaatioille on myös väylähankkeita savonlinnan kaupunki esittää että syväväylän siirto kyrönsalmesta laitaatsalmeen toteutettaisiin kokonaisena hankkeena ja että hankkeeseen sisällytettäisiin rautatiesillan uudistamisen vaatima kahdentoista miljoonan euron rahoitusosuus junayhteys pieksämäelle kuten myöskin parikkalan kansainvälinen rajanylityspaikka ovat niin ikään toivelistalla ennen kaikkea oleellisinta tässä tilanteessa on se että sote ratkaisujen yhteydessä myös savonlinnan keskussairaalan päivystystoiminta ja leikkaustoiminta saadaan vahvistettua on aivan oleellista että saamme pitää erikoissairaanhoidon päivystystoimintaa ja tämä linjaus pitää varmistaa kirurgian sisätautien ja anestesian päivystys sekä riittävät diagnostiset palvelut tulee turvata savonlinnan keskussairaalassa päivystysten säilyttämiseksi tai emme pysty säilyttämään edes nykyisiä ammattikorkeakoulupaikkoja mutta lopuksi kaikkein oleellisinta on se että kun hallitus vähentää yhdestä kaupungista yhdeltä alueelta näin kovalla kädellä valtion toimintoja on ainoa kestävä keino antaa tilalle joitain muita valtion toimintoja mieluiten opiskelupaikkoja jos omaa yliopistoa emme saa jos sitten saamme lisäksi joitakin liike elämän ja yrityselämän innovaatioita innovaatioita tai toteutuksia ne ovat sitten jotakin lisää tähän mutta aivan oleellista on nyt puhua siitä mitä valtion toimintoja alue voi kompensaationa saada

arvoisa herra puhemies tämä käsittelyssä oleva lakialoite eli järvinen ynnä muut on ikään kuin sisar tai rinnakkaisaloite lakialoitteelle kolmekymmentäyksi kautta kaksituhattakuusitoista joka on kansanedustajien kaj turunen ja hanna kosonen tekemä tässä lakialoitteessahan tarkoituksena on perustaa suomeen uusi yliopisto mikä tapahtuisi muuttamalla yliopistolakia tämä lakialoite kumpuaa siitä huolesta ja tuskasta jota aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja edustaja järvinen hyvin kuvasi puheenvuorossaan vaikeasta tilanteesta savonlinnassa joka syntyi vaikka eduskunnan ja hallituksen enemmistö jotakin muuta olisi halunnut hallituksellahan on niin sanottu savonlinna työryhmä joka sitten etsii näitä keinoja hyviä ehdotuksia tuli tuolta pöntöstäkin millä tavalla voitaisiin tätä tilannetta savonlinnan alueella helpottaa ja saada alueelle parempi tulevaisuus tässä en voi olla mainitsematta sitä että saaristo osakuntien valtionosuuksien parannushan oli yksi sellainen asia mikä alkusyksystä tuli tietoon ja mikä omalta osaltaan vähäsen tulee helpottamaan savonlinnan tilannetta arvoisa puhemies rohkenen tässä kohtaa vähän ajatella yliopistoja muutenkin ja yliopistojen alueellista merkitystä on ihan selvää että viimeisen kahdenkymmenen ja kolmenkymmenen vuoden aikana joissa on yliopisto ovat pärjänneet kuten esimerkiksi jyväskylä on hyvä esimerkki ja sitten ne joissa sitä korkeinta opetusta ei ole tarjolla ovat pärjänneet vähän heikommin tai jopa taantuneet haluaisin tässä kohtaa ottaa esille yliopistokeskusten aseman meillä on monissa kehittyvissä maakuntakeskuksissa kuten seinäjoella ja kokkolassa yliopistokeskukset jotka vähän niin kuin elävät joka vuosi vuodesta toiseen siinä epävarmuudessa että miltä se tulevaisuus näyttää vaikka ne tekevät alueellisesti erittäin tärkeää tehtävää niiden oikeudellinen asema on tällä hetkellä

arvoisa herra puhemies yliopistokeskuksista on todellakin puhuttu tässä salissa monen monta kertaa välillä rahoja ollaan oltu leikkaamassa ja välillä palauttamassa ja ja olen edustaja kurvisen kanssa samaa mieltä että lakiin kirjaus niiden kohdalla olisi perusteltua tämä edustaja järvisen aloite tietyllä tavalla osoittaa osan vihreiden tässä salissa käyttämistä aiemmista puheista hieman ainakin outoon valoon silloin on hallitusta täällä ryöpytetty ja syytetty tästä savonlinnan opettajankoulutuksen lakkauttamisesta mutta nyt edustaja järvinen myöntää kollegoineen tässä on allekirjoittajina karimäki kasvi muun muassa vihreistä

hallitus ei voi määrätä ohi yliopiston autonomian niitä paikkakuntia joilla kukin yliopisto opetusta

tämä laittaa kyllä vihreiden puheet vähintäänkin aika vankan populistisen varjon alle kun täällä opetusministeri grahn laasosta useilla kyselytunneilla monissa muissa keskusteluissa on syytetty että miksi hän tekee näin tai miksi hän ei puuttunut siihen nyt te kuitenkin kirjoitatte varsin selkeästi että näin tämä on mennyt

mutta on rehellistä näissä keskusteluissa kuitenkin pitää esillä se totuus minkä nyt myös vihreät tässä omassa lakialoitteessaan kolmekymmentäkahdeksan myöntävät että hallitus ei voi määrätä eli hallitus ei ole tätä päätöstä

aloitan saaristo osakuntalisistä on hieno juttu että ne saatiin nyt palautettua mutta pitää muistaa että niiden osalta kyse ei ole minkäänlaisesta yliopistokompensaatiosta savonlinnalle vaan ikään kuin vääryydestä joka on muutaman vuoden tauon jälkeen korjattu mitä sen sijaan tulee tähän yliopisto asiaan on selvää että yksikään yliopisto tässä maassa ei voi itse päättää mitä oppiaineita opettaa mitä tutkintoja saa antaa vaan se on aina ministeriön vastuulla

teidän on pakko opettaa jollakin tietyllä paikkakunnalla mutta kyllä hallituksella on se valta että se voi päättää omasta halustaan siitä jos se haluaa esimerkiksi opettajankoulutusta järjestettävän jollakin paikkakunnalla jos ei muuta vaihtoehtoa ole jos se ei saa itä suomen yliopistoa tai helsingin yliopistoa tai muuta yliopistoa suostumaan siihen niin viime kädessä kyse on juuri tästä mikä meillä nyt on pöydällä eli uuden yliopiston perustamisesta tämä aloite on tehty nimenomaan sen takia että kun kohtuullisen moni hallituksen jäsen on yrittänyt luikerrella tässä tilanteessa itä suomen yliopiston hallituksen tekemän ratkaisun taakse niin nyt kun on pöydällä aloite omasta yliopistosta hallituksella on se valta jos on tahto perustaa yliopisto ja pitää huolta siitä että opettajia koulutetaan laajalti tässä maassa eikä vain yhdessä paikassa yhdellä paikkakunnalla itä suomessa

arvoisa puhemies ei kukaan ole luikerrellut minkään taakse vaan juuri niin toiminut kuin te te olette tähän lakialoitteeseen kirjoittanut te kirjoitatte että hallitus ei voi määrätä ohi yliopiston autonomian niitä paikkakuntia joilla kukin yliopisto opetusta antaa te olette kuitenkin tässä salissa syyttänyt että hallitus on vastuussa siitä että se loppuu

opettajankoulutus on päättymässä savonlinnassa sen päätöksen on tehnyt itä suomen yliopisto niin kuin te itsekin tässä lakialoitteessanne toteatte ja on hyvä että se nyt on pöytäkirjaan myös kirjoitettu

aloitan nyt siitä kun edustaja järvinen vähän ehkä vähätteli tätä valtionosuuslainsäädännön muutosta saaristo osakuntien osalta totean siinä kuitenkin että kysymys kysymys on rahavirroista joita tulee alueille ja joita tulee sinne kaupunkiin ja kun ajatellaan savonlinnan alueen elinvoimaa niin kyllä kai sillä jokin merkitys on vaikka ymmärrän että tietenkään se ei korkeakoulutusta korvaa eikä tuo opiskelupaikkoja se on toinen asia sen eteen yhdessä tehdään töitä

varmaan kahdetkaan rattaat eivät riitä vaan niitä rattaita on viisi tai kuusi tai riittääkö sekään nyt ollaan hirveän huolissaan pienten maakuntakeskusten korkeakoulutuksesta kun te lähditte edelliseen hallitukseen kataisen stubbin hallitukseen niin siellä vaikkapa hämeenlinnan okl lakkautettiin ja se oli aivan ok vihreille ja nyt sitten yhtäkkiä tämä maakuntien korkeakoulutus mietityttääkin vihreitä eli tämä on vähän ehkä tällaista monilla rattailla ajamista ajamista tai pikkusen huonomuistisuutta mutta kaiken kaikkiaan arvoisa puhemies minä olen varmasti keskustalaisena kansanedustajana sen takana että voitaisiin yliopistokoulutusta laajentaa kovastikin ja perustaa uusia yliopistoja kyllä vaikka seinäjoellekin sopisi aivan hyvin yliopisto olen kuullut tällaisia maalais maalais ja kaupunkilegendoja että tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvulla suunniteltiin maa ja metsätieteellisen viikin koulutuksen siirtoa seinäjoelle ja ja mikä sopisi paremmin kuin tämmöinen elintarvikkeisiin ja maatalouteen liittyvä korkein opetus jollakin tavalla sinne ruokaprovinssin keskelle eli itselläni ei henkilökohtaisesti ole mitään sitä vastaan että perustellaan uusia yliopistoja mutta kannattaisi ehkä vihreittenkin eduskuntaryhmässä miettiä että ne kannat eivät eläisi aivan vuoden välein ja mietittäisiin jotakin linjakkuutta siinä omassa politiikassa

kannat eivät ole eläneet linjakkuus on kyllä säilynyt ja myönnämme etenkin että kajaanin opettajankoulutuslaitoksen purkaminen ja lakkauttaminen oli ehdoton virhe ja siitä ollaan otettu se opiksi että ei kannata sitä virhettä enää toistaa kainuussa tällä hetkellä tilanne on se että siellä on pulaa pätevistä opettajista meille jää itä suomeen enää yksi ainoa paikka jossa opettajia koulutetaan ja se on oikeasti huolestuttavaa mitä hämeenlinnaan tulee niin sen tilanne oli hyvin erilainen koska ainakin itse olen kuullut että iso osa henkilökunnasta ja opiskelijoista halusi siirtyä tampereelle toisaalta mitä hämeenlinnaan tulee ei kertaakaan hämeenlinnasta ollut sellaisia delegaatioita sellaisia puolustuspuheenvuoroja kuin on ollut esimerkiksi savonlinnan osalta hämeenlinnan osalta myöskin löytyy päteviä opettajia kannattaa myös muistaa että kun valtion toimintoja on alueellistettu niin jos muistan oikein sekä lahti että hämeenlinna ovat juuri niitä voittajia tässä kisassa eli hämeenlinna on myös kompensaationa saanut erilaisia toimia mutta sekä edustaja heinonen että edustaja kurvinen puhuvat siinä asiaa että etenkin tällaisilla aloilla kun me puhumme opettajista lääkäreistä on aivan erityinen yhteinen vastuu siitä että me kannamme huolta ja pidämme huolta siitä että päteviä ammattilaisia riittää ympäri maata kuten jo kerran sanoin yliopisto tekee päätöksen siitä missä opettaa mutta vain ja ainoastaan opetusministeriö ja hallitus kantavat vastuun siitä mille ja kenelle se antaa tutkinnonanto oikeuksia ja nyt ne on annettu pois savonlinnasta joensuuhun

arvoisa puhemies nyt menee jo vanhojen muistelemiseksi mutta emme me ole hämeessä sitä unohtaneet että tampere vei opettajankoulutuslaitoksen olin itse hämeenlinnan okln kasvatti ja se oli se oli pitkään ja lopetushetkeen asti suomen paras okl oikeastaan kaikilla mittareilla luettuna sieltä valmistuttiin nopeammin kuin oikeastaan mistään muusta yliopistosta maistereiksi sinne oli vaikeinta päästä mikä kertoi sen vetovoimasta ja ja kiinnostavuudesta tietenkin ymmärrän sen että henkilökunnasta osa halusi siirtää sen tampereelle sillä he asuvat tampereella kun se henkilökunta joka sitä aktiivisesti ajoi eli tampereen yliopiston johto ja ja osa näistä oklnkin opettajista asuu tampereella niin totta kai oli mukava saada se yliopisto sinne mutta ei sekään päätös suomalaisen opettajankoulutuksen tasoa ja alueellista tasapuolisuutta lisännyt itse en sitäkään päätöstä ymmärrä mutta nyt ymmärrän että vihreät ovat pitäneet sitä ratkaisua ihan hyvänä ja hämeenlinna ei ole saanut tuon okln lopettamisen jälkeen mitään kompensaatiota valtiolta

arvoisa herra puhemies tämä on viimeinen puheenvuoroni tähän asiaan ja tähän lakialoitteeseen mutta totean nyt tässä vain kun tätä ihan kohtalaisen tasoista korkeakoulupoliittista keskustelua on käyty että en kyllä edustaja järvisen tavoin vähättelisi yhdenkään maakuntakeskuksen koulutustarpeita tai sitä mitä vahinkoa on voinut aiheutua kun korkeakoulutusta on vähennetty kuten ensimmäisessä puheenvuorossani sanoin on ihan selkeästi

yliopistoja sijaitsee maakuntayliopistot ovat olleet suomalainen menestystarina joten ymmärrän aivan hyvin sen pahan olon mikä hämeessä on edelleen ja mikä hämeenlinnassa on kyllä minusta on erittäin tärkeää että niin hämeenlinnassa seinäjoella kokkolassa kuin kajaanissakin vahvistetaan korkeakoulutusta minusta olisi tosi kiinnostavaa löytää tapoja mitenkä ammattikorkeakoulut ja yliopistokeskukset voisivat yhdessä syntyä tai muodostua tämmöisiksi maakuntakorkeakouluiksi ja luoda luoda vähän tämmöistä vaihetta numero kaksi suomalaisille maakuntayliopistoille

tässä maassa on tehty monenlaisia korkeakoulujen lakkautuspäätöksiä toki myös eri tutkintojen aloittamispäätöksiä voisin nostaa myös siitä siitä esimerkin edellisellä kaudella kun eduskunnassa olin päätimme aloittaa uudelleen hammaslääkärikoulutuksen kuopiossa siihen johtivat selkeät syyt itäsuomalaisten hampaat olivat aika surkeassa kunnossa ja lopputulos on nyt se että hampaiden kunto itä suomessa on selkeästi ja selkeästi saamme hammaslääkäreitä koulutettuja hammaslääkäreitä pysymään itä suomessa ja se on aivan erinomaista kun puhutaan opettajista kannattaa jatkossa sillä eivät lakkautukset tai ainakaan lakkautusuhat varmasti tähän pääty pohtia myös sitä rahoitusjärjestelmää jolla korkeakouluille rahaa annetaan sillä tällä hetkellä rahaa annetaan ehkä opettaja alalla jopa liiaksi tohtorinväitösten perusteella opettajankoulutuksessa se on erityisen hankalaa johtuen monesta syystä ensinnäkin moni henkilö hakeutuu opettajankoulutukseen halutessaan opettaa siis on ikään kuin kutsumus toive opettaa lapsia tai nuoria ja se toinen asia on se että jos sitten innostuu tutkimuksesta ja lähtee tekemään tohtorinväitöstyötä niin monessa tapauksessa opettaja ei saa euronkaan lisäystä palkkaansa ei pienintäkään muutosta työtehtäviinsä on ilman muuta selvää että tämä ei kannusta opettajia kouluttautumaan pidemmälle tästä syystä olisi syytä jatkossa pohtia sitä voitaisiinko rahoitusperiaatteita jollain tavalla tarkistaa jotta saisimme opettajankoulutuksen